päiväjärjestyksen kolmantena asiana on suullinen kyselytunti ministerit ovatkin jo siirtymässä ministeriaitioon joten pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen jollekin paikalla olevista ministereistä ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja skinnari
arvoisa puhemies avoimuus ja läpinäkyvyys ovat olleet suomalaisen yhteiskunnan tukijalka mistä meidät maailmalla on tunnettu ja tunnetaan ihmisten tulee tietää kuka omistaa mitä omistaa ja missä omistaa koko hallintarekisteriprosessi on ollut

mutta kukaan ei tiedä tälle säätämiselle perusteita eilen iltamyöhään tämä sekava prosessi huipentui siihen että keskustelua käytiin lähes kokonaan ilman hallituspuolueiden edustajia hallituksen vaihtuvat selitykset ja toinen toistaan kehnommat ratkaisut osoittavat ettei se ole tosissaan halunnut ratkaista veronkiertämisen ongelmaa vaan sen tarkoitus on runnoa asia väkisin läpi keinoja kaihtamatta kysynkin teiltä arvoisa ministeri miksi hallitus käyttää tällaisia hyvin poikkeuksellisia keinoja hallintarekisterin läpiviemiseksi

arvoisa puhemies ensinnäkin olen kysyjän kanssa täysin samaa mieltä siitä että tämä on ollut aika aika poikkeuksellinen prosessi eikä varmasti nauti parhaan mahdollisen lainsäädäntöprosessin tunnusmerkkejä enkä yhtään ihmettele jos tämä hämmentää varsinkin kun tähän liittyy niin valtavasti vääriä luuloja ja vääriä puheita kuten tässäkin kysymyksessä kuultiin hallitus ei aja mitään väen väkisin vaan kuten me hyvin tiedämme me kuulumme euroopan unioniin ja euroopan unionin lainsäädäntö velvoittaa meitä meidän täytyy tuoda kansalliseen lainsäädäntöön ne jotka yhdessä sovitaan kaksituhattaneljätoista jolloin sosiaalidemokraatitkin olivat hallitusvastuussa tehtiin direktiivi jonka toimeenpanosta kansallisesti on nyt siksi me tätä kyseistä lakia olemme nyt viemässä eteenpäin koska meidän velvollisuutemme euroopan unionin jäsenenä on tämä tehdä tämä laki ei tule muuttamaan tätä meille kaikille tärkeää avoimuutta ja

puhemies viime kädessä kysymys on omistusten julkisuudesta ja siitä ettei ulkomailla voi käydä kiertämässä sääntelyä piensijoittajien ja tavallisten veronmaksajien etu on että osakastiedot ovat julkisia julkisia olisin odottanut hallitukselta jotain muuta kuin vain lisää byrokratiaa ja epätoivoista sakkomallia näyttää nyt siltä että hallitus laittaa tavalliset veronmaksajat eli ne jotka tekevät veroilmoituksen tunnollisesti maksavat veronsa vuodesta toiseen toiseen asemaan mutta antaa rahamiehille ja naisille mahdollisuuden luikkia ulkomaille veroja piiloon kysynkin miksi hallitus tekee reikiä veropohjaan

arvoisa puhemies edelleenkin ei hallitus tee reikiä veropohjaan tämä perustuu siis eu asetukseen sanoin äsken direktiivi asetukseen joka on neljätoista ja päinvastoin tällä nyt hallituksen tähän mukaan tuomalla ennakkoverolla lisätä byrokratiaa tai jos lisätäänkin niin ei minua haittaa jos sillä varmistetaan se että suomen verottaja ja veronmaksajat saavat mitä tarvitsevat tämä järjestelmä on luotu sellaiseksi että kun me emme kerran voi kieltää suomessa asuvaa käyttämästä hallintarekisteriä ulkomailla esimerkiksi saksassa ei ole muuta järjestelmää kuin hallintarekisteri kun ei ole löytynyt keinoa kieltää niin siksi me näille omistuksille määrittelemme tämän viidenkymmenen prosentin todella rajun ennakkoveron mutta jos rehellisesti avoimesti julkaisee tietonsa niin pääsee alemman veron piiriin minusta tämä on hyvä hyvä ratkaisu verottaja saa mitä sille kuuluu jos se

puhemies kyllä tämä monille kansalaisille ja myös monille meille kansanedustajille näyttäytyy sellaisena että hallitus tekee kaikkensa mahdollistaakseen tällaisen hämärän omistamisen eilen illalla tätä asiaa käsiteltiin tässä salissa paikalla ei ollut yhtään ainutta hallituksen ministeriä ei myöskään talousvaliokunnan puheenjohtajaa illan ja ja yön pimeinä tunteina tämä asia yritettiin täällä mutta kaikkein merkillisin näytelmä nähtiin kun perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja kankaanniemi kulki ympäriinsä täällä esittelemässä hallituksen sisäistä kassakaappisopimusta jossa oli pääministeri teidän ja valtiovarainministeri orpon allekirjoitukset pääministeri mistä sopimuksesta oli kyse johon perussuomalaisten ryhmäpuheenjohtaja täällä useaan kertaan viittasi ja jota hän täällä nyt heiluttaa mikä on tämän sopimuksen sisältö ja millä tavalla se liittyy tähän eduskunnan käsittelyssä olevaan asiaan milloin eduskunta saa tiedon tästä hallituksen sisäisestä kassakaappisopimuksesta

arvoisa rouva puhemies kassakaappisopimuksia ei varmaan heilutella täällä eivätkä ne ole julkisia en ole tuommoisia kassakaappisopimuksia ollut koskaan tekemässä vaan me olemme sopineet hyvässä yhteisymmärryksessä siitä että nyt kun tähän hallintarekisteriasiaan tulee myöskin ankara veroseuraamus niille jotka haluavat peitellä omistuksensa jonkun hallintarekisterin taakse haluamme varmistaa että se asia tulee käsiteltyä mahdollisimman nopeasti ja sovimme siitä yhteisesti että teemme sen niin nopeasti kuin virkamiehet ovat luvanneet asian käsitellä eli vielä kesäkuun loppuun mennessä tuomme siitä yhteisen hyvin valmistellun esityksen kaiken lähtökohtana on se että joka haluaa omistuksensa salata joutuu siitä ankarasti maksamaan

läpi hallituspuolueiden kesken sen että me saamme tämän tärkeän verolain joka on nyt oleellinen osa tätä kokonaisratkaisua ja joka tuo tämän kovan veron sitten niille jotka yrittäisivät haluaisivat jättää ne omistajatiedot piiloon me tuomme sen mahdollisimman nopeasti näillä näkymin valtiovarainministeriö pystyy saamaan sen lausuntokierrokselle kesäkuun alussa parin viikon lausuntokierros varmasti riittänee mahdollisuus että eduskunta pääsee hyvissä ajoin kesäkuun puolenvälin jälkeen käsittelemään tätä tärkeää elementtiä tätä verolakia joka on oleellinen osa tätä ratkaisua ja joka turvaa suomalaisten veronmaksajien edun ja mielestäni maksimoi myöskin

suurin osa suomalaisista täytti tänä maanantaina veroilmoituksen tunnollisesti tavallinen veronmaksaja ei saa itse päättää maksaako veroja vai ei nyt tähän hallintarekisterin kylkeen on on keksitty ulkomaisten tuntemattomien osinkojen ennakonpidätys joka ei ratkaise ongelmia lainkaan professori rothovius totesi tänään radion ykkösaamussa että sakkovero on hyvin helppo kiertää jos omistaja kertoo olleensa omistaja niin se mutta jos hän ei itse kerro niin sitä ei tiedetä tässä oli nyt tämä pääministerin mainostama ankara veroseuraamus uskotteko todella että veronkiertäjä tai omaisuuden piilottaja rankaisee itseään vapaaehtoisesti kysymykseni kuuluu kuitenkin vanhan kaksikymmentä perhettä laulun hengessä miksi ulkomainen hallintarekisteri sallittaisiin myös pörssin ulkopuolisille yrityksille kun eu ei sitä edes vaadi ministeri orpo miksi haluatte tarjota kaikkein varakkaimmille suomalaisille tämän erityisen mahdollisuuden piilottaa varojansa

arvoisa puhemies en tunnista näitä edustaja harakan näkemyksiä mutta vakavasti ottaen jos suomalainen käyttää hallintarekisteriä ulkomailla jos siellä tehdään kauppaa ja omaisuus vaihtaa omistajaa niin sillä hallintarekisterin pitäjällä on kaikki se tieto aina siitä omistuksesta ja hänellä on eu lainsäädännön mukaisesti velvollisuus ilmoittaa suomen veroviranomaisille ja suomen viranomaisille nämä tiedot kyllä on tämä on eu lainsäädäntöä se on tehty kun me olemme tehneet eu alueella jo muissa yhteyksissä runsaasti lainsäädäntöä jolla pyritään veronkiertoa ja rahanpesua estämään ja tämä tietojen saanti ja niiden luovuttamisvelvollisuus tulee takaamaan sen että suomi saa sen mitä suomen verottajalle ja veronmaksajille kuuluu

puhemies täällä kaivattiin eilen illalla minua mutta minä olen kyllä kommentoinut jo aika moneen otteeseen tätä asiaa kommentoin nytkin siis kysymys on siitä että suomeen ei tule hallintarekisteriä se se on näin aivan niin kuin valtiovarainministeri orpo äsken sanoi veroviranomaiset saavat aina tiedon myöskin ulkomailla hallintarekisteristä itse asiassa

mitkä verottaja saa eivät ole yleisöjulkisia eivät ainakaan vielä mutta meillä on tämän vuoden alussa astunut voimaan direktiivi jolla puututaan tähän tämä direktiivi ei estä tiukempaa kansallista sääntelyä tämän yleisöjulkisuuden suhteen ja kun tämä direktiivi viedään meidän omaan kansalliseen lainsäädäntöön niin tässä yhteydessä voidaan puuttua myöskin tähän tähän asiaan olisiko mahdollista saada nämä omistajatiedot myös yleisöjulkisiksi

arvoisa puhemies perillä tulevista lainsäädäntöhankkeista täytyy katsoa missä järjestyksessä voidaan käsitellä minä haluan tehdä sen ihan selväksi että me toimimme siis eu lainsäädäntökehikossa me teemme sen mitä eu meiltä edellyttää me teemme kaiken kansallisesti millä me voimme taata maksimaalisen julkisuuden tietojen avoimuus omistajatietojen avoimuus jotta me pystymme estämään veronkierron jotta kansalaisilla ei ole epäluottamusta meidän järjestelmää kohtaan tämä on yksiselitteisesti hallituksen ja hallituspuolueiden tavoite ja suomen veroviranomaisten tavoite kaikki tämä aika mitä tässä on nyt kulunut on käytetty niiden keinojen hakemiseen joilla tämä julkisuus maksimoidaan nykyisellä hyvällä tasolla itse asiassa nyt jo uudistunut eu lainsäädäntö tuo tullessaan sen että me saamme paljon laajemmin omistajatietoja eu alueelta kuin tähän mennessä vuoden kuusitoista tiedot ovat ja tulevat olemaan

arvoisa herra puhemies eilen täällä oli käsittelyssä valinnanvapauslaki tämä terveysbisneslaki ja sen jälkeen käsittelimme tätä omistuksen piilottamisen mahdollistavaa lakia voi sanoa että tämä toteutuessaan olisi aika myrkyllinen cocktail koska tässähän ainesosat maksaa itse asiassa suomalainen veronmaksaja arvoisa pääministeri kansalaiset ovat seuranneet varmasti hyvin hämmentyneinä tätä tätä näytelmää tästä tästä lainsäädäntöhankkeesta josta jo kuulimme valtiovarainministeriltä että se ei täyttänyt ihan kaikkia kuvioita arvoisa pääministeri miksi teidän hallituksenne tuo jatkuvasti tänne eduskuntaan lakiesityksiä joilla rikkaille rahamiehille tarjotaan mahdollisuus toistuvasti varallisuutensa ja sijoitustensa

arvoisa rouva puhemies ehkä jonkun verran asenteellinen kysymys

hallitus ei missään tapauksessa tuo semmoisia esityksiä jotka lisäävät mahdollisuuksia peitellä omistusta päinvastoin nyt siitä tehdään todella kallista minä en ainakaan tiedä yhtään henkilöä enkä mitään syytä siihen miksi joku peittelisi omistuksensa ulkomaalaisten hallintarekisterien

puhemies eräs perussuomalaisten poliisikansanedustaja totesi koskien tätä hämärärekisteriä että hän on tullut tänne estämään rikoksia ei edistämään rikoksia tällaista suoraselkäisyyttä tällaisia lausuntoja kaipaisin enemmänkin perussuomalaisten riveistä arvoisa rouva puhemies tämä lakihanke on seissyt nyt vuoden täällä sinä aikana kun sanottiin että kaikki kivet on käännetty mitään ei tapahtunut nyt kovalla kiireellä on tehty erilaisia ponsia joilla on yritetty lepyttää perussuomalaisia ja pelattu mediapeliä viime viikolla te valtiovarainministeri orpo totesitte että lähdeveron piiriin saattaminen on erinomainen ratkaisu ja valmistelu on jo jo voimakkaasti liikkeellä no eilen sitten perussuomalaisten ryhmäjohtaja edustaja kankaanniemi totesi että tämä lähdevero on aivan surkea malli se olisi ollut täysi katastrofi että olisimme toimineet täysin harkitsemattomasti jos tämä viime viikon ratkaisu olisi toteutettu ja nyt on uusi ratkaisu arvoisa rouva puhemies mistä me tiedämme että tämän viikon ratkaisu on

ensinnäkin teknisesti kun nämä verolait ovat eri lakeja ja me käsittelemme lähtökohtaisesti tätä niin sanottua hallintarekisterilakia siksi ne valmistelut eivät mene ihan samaan tahtiin mutta kun me olemme halunneet löytää sen tavan ja uskon että tekin haluatte jolla saadaan julkisuus maksimaaliseksi ja verottajalle se mikä verottajalle kuuluu niin me olemme katsoneet myöskin tätä muuta lainsäädäntöä eli verolainsäädäntöä siinä valmistelussa lähdevero olisi ollut toimiva en sano enkä suostu allekirjoittamaan että se olisi ollut jotenkin surkea se olisi ollut toimiva mutta tulimme siihen siihen tulokseen kun kävimme asiaa meidän valtiovarainministeriön veroeksperttien kanssa läpi että tämä ennakkovero on toimivampi järjestely se on toimivampi se on parempi

laki valmistellaan huolellisesti jotta saadaan paras mahdollinen lopputulos suomalaisten ihmisten ja veronmaksajien kannalta

puhemies todellakin tämä prosessi on vähän ollut pitkähkö ja ja ei ole ihan mennyt niin kuin strömsössä täytyy näin myöntää mutta mutta hallintarekisteriä ei tule suomeen se on aivan aivan tosiasia tällä hetkellä myös tämä tietojensaanti automaattinen tietojenvaihto verotietojen vaihto auttaa tähän viranomaisjulkisuuteen ainoa ongelmahan tässä on yleisöjulkisuus joiltain osiltaan se ei ole sillä vahvuudella mitä suomessa on tällä hetkellä näihin ulkomaisiin sijoituksiin mutta ei sekään ole rikollista hallintarekisterissä ovat ruotsalaiset saksalaiset ja ranskalaisetkin yritykset edelleen suomessa on noin satakolmekymmentä pörssiyhtiötä joiden puoleen tulee sijoituksia hallintarekistereitten kautta ovatko nämä kaikki rikollisia jotka sitten suomeen sijoittavat sitäkö te haette tässä nyt sitten nämä ponnet nämä ovat aika pontevia ponsia ja tässä valtiovarainministeri aikaisemmin

arvoisa puhemies ponnet tehdään siksi että ne otetaan vakavasti ja ne otetaan erityisen vakavasti tähän verotukseen liittyvien muutosten osalta työ on käynnissä kuten täällä olen todennut vielä haluaisin sen sanoa että kun annetaan kuvaa että suomessa olisi valtavasti veronkiertoa ja pyrittäisiin salaamaan siis suomi on kansainvälisissä vertailuissa huippumaa avoimuudessa avoimuudessa ja veron maksamisen moraalissa niin minusta on väärin antaa sellainen kuva että tämä olisi jotenkin veronkiertelyn huippumaita päinvastoin tämä tämä jota nyt ollaan tekemässä ei suomessa muuta tämän hetken olotilaa päinvastoin me saamme kuten kerroin jatkossa eu alueelta vielä enemmän tietoja suomessa asuvien omistuksista jotta me voimme niitä verottaa tilanne menee itse asiassa parempaan suuntaan vaikkette sitä varmaan uskokaan

rouva puhemies tämän asian ytimessähän on tämä tietojensaanti verottajalle toisaalta myöskin yleisöjulkisuuden varmistaminen kristillisdemokraatit on täällä jakanut pöydille lausuman jossa me pyrimme nimenomaan juuri varmistamaan tämän yleisöjulkisuuden ja toteamme siinä että suomessa verovelvollisten sijoittajien tai niiden käyttämien kotimaisten ja ulkomaisten säilyttäjien on ilmoitettava näiden sijoittajien kotimaiset omistukset mukaan lukien omistukset näiden sijoittajien käyttämien sijoitusyhtiöiden kautta julkiseen omistusrekisteriin ja että näin turvataan vähintään suoran omistuksen tasoinen omistustietojen julkisuus olisin kysynyt valtiovarainministeriltä eikö olisi hyvä edetä tämän kristillisdemokraattien esityksen mukaisesti tämä on selkeästi tiukempi kirjaus kuin tuossa valiokunnan mietinnössä tämä niin sanottu toinen ponsilausuma on tietysti hallitukselle voi ylipäätänsä antaa moitteet että näitä lakeja ei ole lähdetty valmistelemaan

arvopaperikeskuksen ylläpitämä arvo osuustilijärjestelmä joka on täysin avoin kaikki tiedot ovat sieltä saatavissa mutta sitten tullaan juuri tähän pihviin että kun me emme voi määrätä miten saksassa toimitaan ja kun he toimivat siellä eu lainsäädännön mukaisesti mutta siinä mielessä huoli pois että suomessa säilyy

arvoisa puhemies kyllähän nämä viime päivien käänteet ovat osoittaneet ja oikeastaan olleet pienoiskoossa se koko kuva miten hallitus on tätä hallintarekisteriä viime viikolla sanottiin että lähdevero ratkaisee ongelmat ja tällä viikolla sanottiin että se ei millään tavalla käy nyt sanotaan että tämä ennakonpidätys ratkaisee arvoisa valtiovarainministeri sehän kohdistuu osinkoon mutta kuten verotusneuvos markku hirvonen totesi eilen omistusten salaaminen ei perustu osinkotuottojen hakuun vaan hyötyä haetaan myyntivoitoista joihin tällä järjestelmällä ei päästä kiinni eikä omistuksen salaaja halua välttää veroa vaan haluaa nimenomaan välttää yleisöjulkisuutta nyt on ihan sama mikä se prosentti on minkä te aiotte ennakkoon pidättää kysymys on siitä että tämä laillistaa sen että ulkomaisten hallintarekistereiden kautta omaisuutta voidaan piilottaa mikä vaikeuttaa suomalaisten viranomaisten mahdollisuuksia selvittää esimerkiksi rahanpesu ja sisäpiiririkoksia

toivon että edustaja lindtman lukisi myöskin ne valtiovarainministeriön virkamiesten lukemattomat muistiot jotka kertovat sen että suomalainen ei voi piilottaa suomeen omaa omistustaan ja myöskin jos suomessa asuva käyttää ulkolaista hallintarekisteriä niin me saamme ne tiedot me saamme ne verotuksen piiriin jos tehdään kauppoja niin siitä huolimatta hallintarekisterin ylläpitäjällä ulkomailla on tämä kaikki tieto ja viime kädessä sieltä saadaan kaikki suomeen kuuluva verotuksen piiriin jos jättää sen omistajatiedon kertomatta silloin se on sen erittäin korkean viidenkymmenen prosentin veron piirissä toivon että myöskin meidän omien valtiovarainministeriön asiantuntijoiden virkavastuulla tekemille selvityksille annetaan arvoa

yrityksiä vaikuttaa vaaleihin sähköposteihin murtautumista ja suoranaista kybersodankäyntiä monissa maissa esimerkiksi yhdysvaltojen presidentinvaaliin tämä saattoi vaikuttaa ja ranskassakin yritettiin suomessa on aikaisemmin murtauduttu muun muassa ulkoministeriön tietoihin nettiuhat ovat moninaisia ja on vakava asia että demokratiaa yritetään heikentää muun muassa varastamalla yksityisiä sähköposteja ja levittämällä valeuutisia suomihan ei ole saareke meidänkin vaalimme ja päättäjämme voivat joutua häirinnän ja ulkovaltojen vaikuttamisen kohteeksi erityisen haavoittuvaisia ovat sähköiset äänestykset siksi euroopassa innostus sähköisiin äänestyksiin onkin lopahtanut suomessa hallitus on esittänyt nettiäänestyksiä ja sähköisen äänestyksen ulottamista kaikkiin vaaleihin perinteisen äänestämisen rinnalle kysynkin uudelta oikeusministeriltämme oikeusministeri miten me vastaamme näihin uhkiin ja pitääkö teidän mielestänne sähköisen äänestämisen käyttöönottoa vaaleissa edelleen edistää oletteko muuttaneet hallituksessa kantaanne

arvoisa puhemies nettiäänestäminen on yksi keskeisimpiä kysymyksiä joka maassa tällä hetkellä demokratian ja erityisesti tämän verkossa tapahtuvan vaikuttamisen kannalta nyt suomessa mietitään samaan aikaan kahta asiaa toinen on se miten saadaan yhä useammat ihmiset erityisesti nuoret osallistumaan vaikuttamiseen se miten vaalien luotettavuus pystytään takaamaan sata prosenttinen luotettavuus tällaisessa tilanteessa missä yhä useammat merkit tavallaan viittaavat siihen että jopa vieraiden valtioiden toimintaa liittyy vaaleihin kuinka pystytään yhdistämään nämä kaksi virtausta niin että ihmiset eivät vieraannu demokratiasta mutta toisaalta vaalien luotettavuus voidaan turvata minä mielenkiinnolla katson nyt loppuun asti nettiäänestykseen liittyvät selvitykset ja erilaisia tutkijoiden kommentteja ja muuta mutta jos ei kyetä luotettavasti takaamaan vaalien järjestämistä sähköisesti niin silloin suhtaudun aika kielteisesti tähän hankkeeseen pyydän niitä

arvoisa rouva puhemies kiitos oikeusministerille selvästä vastauksesta toivottavasti analysoitte riskit tarkasti kaikki haasteemme eivät kuitenkaan tule ulkopuolelta ja osa on myös teknisiä laajennan hiukan perspektiiviä suomen ja suomalaisten kokonaisturvallisuuteen sillä tietojärjestelmät voivat olla yhtä tärkeitä kuin vaikkapa sähköverkko tai puhdas vesi esimerkki tällaisesta uuden ajan tietojärjestelmäinfrastruktuurista löytyy vaikkapa sosiaali ja terveyspalvelujen tulevasta tietojärjestelmäuudistuksesta monet asiantuntijatkin ovat sitä mieltä että sote ei toimi eikä voi toteutua jos tietojärjestelmät eivät toimi järjestelmien saumaton toimivuus on turvattava nämä järjestelmät eivät voi olla myöskään keskeneräisiä kun sote tulee voimaan hallitus on puoliväliriihessään luvannut rahoitusta soten tietojärjestelmien kehittämiseksi mutta aika on kortilla siksi kysynkin hallitukselta miten varmistetaan tärkeimpien tietojärjestelmien toimivuus ja esimerkiksi tulevien soten tietojärjestelmien saumaton toiminta heti uudistuksen tultua voimaan

rouva puhemies tietoturvallisuuden ja itse kunkin tietojen sellainen käyttäminen että se on rikollista tai tietoja käytetään johonkin toiseen tarkoitukseen kuin terveyspalveluun meidän pitää kaikin keinoin pystyä estämään toisekseen meillä on useampi lainsäädäntöhanke menossa koko tämän sote muutoksen osalta ja tietojärjestelmiin ja tietoturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö on yksi osa sitä työtä jota tehdään sitten tämä puoliväliriihen työ tietojärjestelmiin panostamiseen on resursoitu kehyskaudella neljän vuoden aikana miljardi euroa seuraavat konkreettiset toimenpiteet valmistelun osalta näiltä osin hallitus tekee kesäkuussa hallituksella on oma roolinsa tässä muun muassa lainsäädännön kautta varmistaa se että tietoturva taataan

kyberturvallisuus on tosiaan keskeinen osa kansallista turvallisuutta ja suomen kyberturvallisuusstrategian mukaan kansallista kyberpuolustusta koordinoi valtioneuvosto vaikka kyberkriisissä on käskytettävä eri ministeriöiden ja viranomaisten toimintaa erittäin lyhyellä varoitusajalla ei ihme että kyberstrategian uusimman toimeenpano ohjelman ensimmäisenä ensimmäisenä toimenpiteenä on nimenomaan strategisen johtajuuden määrittely pelkkä strateginen johtajuus ei kuitenkaan riitä myös operatiivisten komentoketjujen on oltava kristallinkirkkaita siksi kysynkin miten nopeasti valtioneuvosto pystyisi koordinoimaan suomen kyberpuolustuksen jos suomi joutuisi samanlaisen hyökkäyksen kohteeksi kuin viro yllättäin vuonna kaksituhattaseitsemän tai ukraina yllättäin jouluna kaksituhattaviisitoista riittävätkö tietoverkkojen käytännön turvallisuudesta vastaavan viestintäviraston

rouva puhemies kuten olemme aikaisemmin täällä salissa myöskin edustajan kanssa käyneet keskustelua viestintäviraston havaro keskus on ajoittain tiukalla tiukalla resursoinnilla liikkeellä mutta puoliväliriihen yhteydessä olemme sopineet osana sisäistä turvallisuutta että lisäämme viestintävirastoon nimenomaan kyberturvallisuuskeskuksen

ja huoltovarmuuden huoltovarmuuden näkökulmasta kriittisten yhtiöiden kyvystä toimia sellaisessa tilanteessa jossa kyberturvallisuuden kannalta on uhkatilanteita

arvoisa rouva puhemies kyberturvallisuudesta tässä on puhuttu mutta myös äänestämisestä ministeri häkkänen toi esille että yksi syy miksi sähköistä äänestämistä selvitetään on nuorten aktivoiminen ja äänestysaktiivisuuden parantaminen äänestämisen pitää olla helppoa äänestyspaikkoja täytyy viedä sinne missä ihmiset ovat oppilaitoksiin marketeille matkakeskuksiin ja niin poispäin ja myös oppilaitoksissa ja kouluissa täytyy jakaa lapsille ja nuorille tietoa

äänestysiän alentamiseen kuuteentoista vuoteen kuntavaaleissa kysyisin millä tavalla hallitus on tässä asiassa etenemässä

arvoisa puhemies itse asiassa tänä aamuna tästä asiasta keskusteltiin ja ja olisi luonnollista että tämä lähtee niin kuin monet tällaiset asiat puoluesihteereitten muodostamasta parlamentaarisesta ryhmästä siellä käydään käydään tästä perusteellinen keskustelu ja tuodaan sitten yhteinen esitys tänne pöytään tällainen keskustelu näitten muiden asioiden

arvoisa puhemies nettiäänestys tuntuu varmasti hyvin mukavalta asialta ja helpolta keinolta lisätä äänestysaktiivisuutta mutta kun verrataan esimerkiksi viroon joka on siis maailman ainoa maa jossa jokaisissa vaaleissa voi äänestää netissä niin sielläkään äänestysaktiivisuus ei ole juurikaan noussut eikä nettiäänestys myöskään ole lisännyt mitenkään merkittävästi nuorten aktiivisuutta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen mutta tässä tilanteessa kun puhutaan nettiäänestyksestä on hyvä myös katsoa tämä kansainvälinen kehitys jossa muut maat ovat tällä hetkellä vetämässä takaisinpäin omia nettiäänestyskäytäntöjään niin ranskassa kuin hollannissa mutta täällä suomessa hallitus nyt vie eteenpäin tätä selvitystä olisinkin nyt kysynyt vielä oikeusministeriltä ymmärsinkö oikein että jos ja kun asiantuntijat tulevat siihen johtopäätökseen että nettiäänestykseen ei ole syytä siirtyä useista ongelmista johtuen

sen takia että tiedetään onko kyllä vai ei vastaus en lähde tässä vielä spekuloimaan sitä että jos ja kun jotain tapahtuu mutta mutta varmasti kaikki tässä salissa tunnistavat ne isot vaaratekijät demokraattisen järjestelmän uskottavuudelle esimerkiksi jos sellaisia tietoja alkaisi suomesta valua ulkomaille tai meidän omille kansalaisille että vaikkapa vieras valtio on pystynyt vaikuttamaan meidän vaalien laskentaan tai lopputulokseen tai joitain muita samanlaisia uutisia joita nyt on

kyettäisiinkö rakentamaan sellaista järjestelmää jossa aivan täysin varmasti voidaan sulkea pois tämmöinen menettely koska sillä että lähdetään hakemaan äänestysprosentin nostoa tällaisella uuden teknologian hyödyntämisellä samaan aikaan vaikka vaarantaen äänestyksen voi olla aika kallis hinta

täydentäisin vielä oikeusministerin vastausta sillä tavalla että viime vaalikaudellahan oli jo tämä ensimmäinen työryhmä ja siellä ajateltiin sillä tavalla että että tätä nettiäänestämistä voisi kokeilla ehkä ensimmäisen kerran kunnallisissa tämmöisissä neuvoa antavissa äänestyksissä se on varmaan niin että niitä töitä mitä se edellinen työryhmä jo teki voidaan yhdessä arvioida mutta se on aivan totta että norja ja monet muut maat ovat ottaneet näistä viime kuukausien kansainvälisistä tapahtumista takapakkia ja sen totean viron osalta että viro on tehnyt sitä kyllä kymmenen vuotta mutta hekään eivät äänestä netin kautta äänestyspäivänä että se on vain ja ainoastaan ennakkoäänestyksessä käytössä

kysymys edustaja pekonen
arvoisa puhemies tällä viikolla olemme jälleen saaneet lukea kuinka euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on todennut sosiaalietuuksien vähimmäistason riittämättömäksi suomessa komitea tarkasteli vuoden kaksituhattaneljätoista työmarkkinatuen tasoa sekä vuonna kaksituhattakolmetoista maksetun asumistuen keskimääräistä tasoa verrattuna suomalaisten keskituloon komitea komitea totesi että perusturvan vähimmäistaso suomessa on liian matala kattaakseen tuensaajan perustarpeet hallitus on mennyt toistuvasti itse keksityn eu pakon taakse esimerkkinä metsähallituksen yhtiöittäminen tai hallintarekisteri mutta tällainen mistä toistuvasti tulee virallista noottia ei hetkauta teitä yhtään arvoisa ministeri miten suomen hallitus aikoo toimia jotta suomi täyttäisi kansainvälisiä kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteitaan euroopan sosiaalisen peruskirjan edellyttämällä tavalla
arvoisa puhemies tässä asiassa kantelussa ulkoasiainministeriö toimii suomen valtion asiamiehenä ja valmistelee sitten toimivaltaiselta ministeriöltä lausunnon asiaa käsitellään parhaillaan myös euroopan neuvoston ministerikomiteassa jossa suomi pitää esillä näkemyksiään tässä on tilanne jossa on laskentaperuste sillä tavalla erilainen että rahaetuuksien lisäksi suomessa on kaikkien käytettävissä olevia julkisia palveluita jotka ovat maksuttomia tai joihin myönnetään maksuhelpotuksia eli tosiasiassa toimeentulo ja sen tuki muodostuu yksittäisen henkilön kokonaistilanteen pohjalta tämä komitea on on arvostellut myös muiden maiden peruskirjan osapuolten ja pohjoismaiden perusturvan riittävyyttä ja myös norja pohjoismaista on vedonnut toimeentulotuen yksilöllisyyteen

arvoisa puhemies kuulostaa siltä että hallitus ajattelee että meillä ei ole mitään todellista ongelmaa mutta tällä viikolla on myös uutisoitu siitä kuinka perusturvan varassa elävien määrä suomessa on kasvussa

arvoisa puhemies niiltä osin kuin kysymys koski tätä aktiivimallia varmaan voi sitten myös ministeri lindström täydentää mutta tämä on osa laajempaa kokonaisuutta tämä on myös tehty työllistymisen edellytysten parantamiseksi tietenkään tämä aktiivimalli ei koske kaikkia suomalaisia jotka ovat etuuksien varassa haluan korostaa myös sitä että hallitus varmasti seuraa tilannetta niiltä osin kuin puhutaan kaikkein köyhimmistä pienituloisimmista meillä on työryhmiä meillä on esimerkiksi juho saaren eriarvoistumista tarkasteleva työryhmä meillä on hallituksen kärkihankkeita jotka nimenomaan kohdistuvat ja yrittävät löytää parannuksia näiden kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilanteeseen
arvoisa puhemies viime kyselytunnillakin käytiin läpi tätä pitkäaikaistyöttömyyden ongelmaa ja aivan syystä viime työllisyyskatsauksen mukaan on totta että pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt mutta yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä on päinvastoin lisääntynyt koko ajan on syytä muistaa se että henkilön ei tarvitse olla pitkäaikaistyötön pudotakseen ansiosidonnaiselta turvalta työmarkkinatuelle sehän tarkoittaa aika monessa tapauksessa sitä että työtön on puolittanut tulonsa on olemassa myöskin mekanismi niin että kun henkilön ansiosidonnaisen määrittely menee uusiksi kun työssäoloehto täyttyy niin tämä an siosidonnainen lasketaan niiden tulojen perusteella ja jos se tulo on pätkätyötä tai osa aikatyötä niin se alenema on hyvin tuntuva eli ansiosidonnaisella olevien ja peruspäivärahalla elävien ero kaventuu koko ajan onko työministeriö valmis ottamaan erityishuomioon nämä silpputyötä tekevät pätkätyöläiset osa aikatyöllistetyt

rouva puhemies edustaja mustajärven kysymys on aivan aiheellinen ja ja totta kai tämä tämmöinen pirstaloituminen mihin viittasitte on vakava kysymys ansiosidonnaisen ja toisaalta sitten perusturvan peruspäivärahan eron kaventuminen on tietysti huolestuttava ilmiö ja aika aika lisääntyvä lisääntyvä tämä pitkäaikaistyöttömyys me olemme saaneet sen katkaistua ettei vuoden pitkäaikaistyöttömänä olleita tule enää lisää mutta ongelma on se että niiden määrä jotka ovat olleet vielä pidempään eli kaksi vuotta työttömänä ei tapahdu ihan hetkessä mutta uskon siihen että näillä toimenpiteillä mitä hallitus on tehnyt ja tekemässä me pääsemme tähän pitkäaikaistyöttömyyteenkin vaikuttamaan ja niillä uusilla työkaluilla joita hyväksyttiin puoliväliriihessä varmaan pystytään tähän puuttumaan viittaan esimerkiksi palkkatukeen sitä kohdennetaan ennen kaikkea yrityksiin ja vaikeasti työllistyviin

tiedämme hyvin että kouluttamattomuudella ja köyhyydellä on taipumus periytyä ja yksi hyvinvointiyhteiskunnan keskeisistä periaatteista on ollut se että olemme ajatelleet että nuorella pitäisi olla mahdollisuus opiskella varattomuuden tai perhetaustan sitä estämättä nyt kuitenkin huhtikuussa kela on on tehnyt sellaisen linjauksen että varattoman perheen nuorella ei olisi enää oikeutta saada toimeentulotukea lukio opintojen rahoittamiseen kela on antanut sellaisen linjauksen jossa todetaan että varattoman perheen nuoren pitää ensin hakea opintolainaa ja jos ei se riitä niin sitten voi hakea toimeentulotukea ja että tämä opintolaina otetaan tulona huomioon mikä tarkoittaa sitä että köyhän perheen nuorella ei ole mahdollisuutta saada myöskään

taustasta riippumatta pystyvät lähtemään opintotielle lukioon niin he valmistuvat lukiosta onko hallitus tietoinen tästä kelan linjauksesta ja ja mitä aiotte tehdä sille että lukioon mennään
arvoisa puhemies tätä kysymystä on käsitelty aiemminkin täällä kyselytunnilla ja hallitus on tästä tietoinen olemme silloinkin vastanneet näin että olemme tietoisia ja vuoropuhelua kelan kanssa on käyty ja sitä jatketaan näitten soveltamisohjeitten

puhemies hallitus on todellakin heikentänyt perusturvaa ja valitettavasti tietoomme on on tullut että jatkossakin hallitus tulee tuomaan uusia lakiesityksiä ja leikkureita joilla hallitus edelleen heikentää pienituloisten ja köyhien ihmisten toimeentuloa se tulee myös sitomaan ihmiset entistä enemmän toimeentulotuen piiriin ja pakottamaan ihmiset pysyvästi toimeentulotuen piiriin koska perusturva tulee niin matalaksi että ihmiset eivät enää selviä ilman toimeentulotukea tämän lisäksi hallitus valmistelee myös asumistukeen liittyviä heikennyksiä sekä lisäksi myös toimeentulotukilainsäädäntöön esityksiä joissa asumiseen liittyviä kustannuksia ei ei enää tulevaisuudessa huomioida

siihen liittyvissä leikkauksissa ja toimeentulotukeen liittyvissä uudistuksissa joissa ei enää tulevaisuudessa huomioida asumistuen kustannuksia hallitus aikoo

arvoisa rouva puhemies kun meillä on muutakin kertoa kuin tuo minkä te omalla värikkäällä tyylillänne kuvasitte mitä tähän ollaan tekemässä niin se varmasti kerrotaan julkisuuteen niin kuin tähänkin asti huolehtien jatkossakin siitä että jokainen asuu katto pään päällä huolehtien siitä että vähimmäisturva viime kädessä toimeentulotuki on sen tasoinen että arjesta tulee selviytymään meillä on hallituksen kirjaama kolmenkymmenen miljoonan euron asumistukeen liittyvä toimenpide näiltä osin yksityiskohdat vaativat valmistelun joka on ministeriössä työn alla tämä on sitten budjettiriihen vaihe ja eduskuntaan asia tuodaan ensi syksynä

seuraava kysymys edustaja stefan wallin
arvoisa puhemies arvoisa kulttuuri ja nuorisoministeri terho sanoitte heti nimityksenne jälkeen viime perjantaina että teidän tehtäviinne kuuluu nyt korjata poliittisten nuorisojärjestöjen tällä hetkellä epätasaiset tukimekanismit mutta mitkä nämä tämänhetkiset tukimekanismit sitten ovat suora lainaus nuorisolaista valtakunnallisen nuorisoalan järjestön valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon järjestön taloudenhoito sekä järjestön toiminnan valtakunnallisuus laatu laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan lisäksi huomioon miten järjestö toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tasa arvoa ja osallisuutta avustettavan toiminnan on oltava yleishyödyllistä arvoisa nuorisoasioista vastaava ministeri terho mikä näistä avustuskriteereistä on teidän mielestänne tällä hetkellä väärä ylimääräinen puutteellinen tai muulla tavalla sellainen että se aiheuttaa sitä epätasaisuutta mitä paheksutte
arvoisa puhemies kiitokset sympaattiselle edustajalle tästä kysymyksestä lainauksenne olivat aivan oikeita meillä on tällä hetkellä tilanne missä näiden sinänsä asiallisten kriteerien kautta saavutetaan kuitenkin epätasainen lopputulos suhteessa siihen mikä on järjestöjen toimeliaisuus mitkä ovat niiden taustaresurssit mikä on niiden puolue ja meidän täytyy katsoa tasapuoliselta pohjalta että riippumatta siitä mikä puolue milloinkin on hallituksessa tai minkä ministeri miehittää tätä paikkaa kaikki voivat oikeudenmukaisesti luottaa siihen että tuet ovat tasaisia ympäri ja yli vaalikausien näin tulen tekemään ottamatta vielä kantaa siihen mitkä tarkalleen ovat ne kriteerit joita täytyy yksityiskohtaisesti muuttaa tai onko mahdollista korjata järjestelmää ilman tätä toimenpidettä

ei tarvitse olla salapoliisi jotta ymmärtäisi että tavoitteena on muuttaa tukimekanismeja sillä tavalla että ne ne suosisivat perussuomalaista nuorisojärjestöä nykyistä enemmän ja kieltämättä perussuomalaiset nuoret on hyvinkin näkyvä järjestö viime vuodenvaihteessa järjestö kunnostautui videotempauksella jossa se puki alastoman entisen puheenjohtajansa vaippaan ja piiskasi häntä helsingin tuomiokirkon rappusilla tämä protestina pakollista kouluruotsia vastaan

arvoisa puhemies edustajan lohdutukseksi voin että tempaus tuskin oli kovin kallis nuorisojärjestölle eikä kysymys nyt ole siitä kysymys on siitä että me pystymme laajassa kuvassa luottamaan siihen että tuet ovat tasapuolisia meille kaikille kieli ja muista poliittisista näkemyseroista riippumatta jos puhumme pakkoruotsista sinänsä jos haluatte kiinnittää nimenomaan siihen huomiota niin totta kai jokaisella nuorisojärjestöllä on oikeus ottaa tähän kanta eikä se vaikuta tukiin millään tapaa suuntaan tai

arvoisa rouva puhemies olen kulttuuriministerinä jakanut näitä nuorisoavustuksia ja poliittisten nuorisojärjestöjen osalta joka kerta sen summan mitä avustustoimikunta ja virkamiehet ovat esittäneet eli niissä ei ole ollut poliittista harkintaa ylöspäin

on enemmän toimintaa niin uusilla järjestöillä on vaikeuksia päästä samalle tasolle onko nyt kysymys siitä että te haluatte muuttaa tätä järjestelmää niin että enää ei tueta järjestöjä toiminnan vuoksi vaan sen vuoksi mikä niiden poliittinen tausta on ja kysymys on silloin

arvoisa puhemies olen hyvin perillä että edustaja arhinmäki on näitä jakanut aikaisemmin ja juuri sen takia olen nyt tässä tekemässä tarvittavia tarkistuksia jos niihin on syytä mutta te itse puhuitte omituisesti jostain poliittisesta muutoksesta koska minähän juuri totesin edelliselle kysyjälle että missään nimessä poliittinen suuntaus tai mielipide ei tule vaikuttamaan siihen tuen määrään joten huolenne tässä suhteessa on turha se on tietysti hyvä kysymys onko järkevä kriteeri se kuinka paljon on saanut edellisenä vuonna rahoitusta ja sitä kautta pystyy tekemään toiminnallisuutta onko se ikään kuin

arvoisa puhemies kun täällä edustaja arhinmäki esiintyi hyvin moraalisena niin nimenomaan hänen kaudellaan kun hän oli opetus ja kulttuuriministeri perussuomalaiset nuoret voitti valituksen korkeimmassa hallinto oikeudessa siltä pohjalta tukipäätöksessä jonka hän oli allekirjoittanut kho katsoi että se rikkoi meidän sanan ja mielipiteenvapautta siltä osin että oltiin poliittisin perustein annettu vähemmän tukea kuin olisi oikein ollut

arvoisa puhemies vielä en ota suoraa kantaa siihen mikä tukien taso on järkevä mutta se lienee selvää että kun tukia muutetaan niiden yhteissummaa tuskin pystytään korottamaan koska ajat ovat todellakin kovat joten meidän täytyy pystyä toimimaan nykyisen rahoituskehyksen puitteissa
kyselytunnilla ei esitetä vastauspuheenvuoroja joten edustaja arhinmäki toivon että esitätte kysymyksen
arvoisa rouva puhemies korkein hallinto oikeus ei ole koskaan ollut sitä mieltä että tasoja olisi pitänyt muuttaa sen vuoksi että ne olisi väärin jaettu näin näin ei ole korkein hallinto oikeus päättänyt kysymys on siitä että kun perussuomalaiset puolueena kasvoi niin se ei tarkoittanut sitä että samaan aikaan nuorisojärjestön toiminta kasvoi kysymys on ollut siitä että kun esimerkiksi keskusta kaksituhattayksitoista hävisi vaalit roimasti ja keskustanuoret on ollut erittäin aktiivinen vuosikymmeniä niin olisiko silloin keskustanuorten rahoitus pitänyt romahduttaa ei tietenkään koska kysymys on nuorisotoiminnan rahoittamisesta

tämä keskustelu osoittaa sen mitä perussuomalaiset hakevat tällä he eivät tyytyväisiä järjestelmään jossa nuorisotoiminta on se jota rahoitetaan nuorisorahoilla vaan halutaan poliittisia kantoja rahoittaa mutta kysymykseni on kun te sanoitte että rahaa ei tule lisää tässä tilanteessa tiesittekö että nuorisojärjestöjen rahat rahoitetaan veikkausvoittovaroista ja nämä rahat ovat kiinni siitä kuinka paljon ihmiset pelaavat veikkauspelejä
arvoisa edustaja totesin jo moneen kertaan että poliittinen kanta ei tule vaikuttamaan tähän tulevaan tai nykyiseen jakojärjestelmään jos sitä jotenkin muutan tai tarkastan mitä tulee rahamäärään sanoin ja tarkoitin sitä että minulla ei ole aikomusta lisätä sitä

seuraava kysymys edustaja honkonen
arvoisa rouva puhemies vuosittain vanhempien ero koskettaa arviolta kolmeakymmentätuhatta lasta huoltajuusriitoja on oikeudessa noin kahdentuhannen vuosittain esimerkiksi vuonna kaksituhattaviisitoista tehtiin yli neljäkymmentätuhatta sopimusta lapsen huollosta asumisesta ja ja tapaamisoikeudesta jokainen riita lapsen arjesta ja asumisesta on kriisi kaikille osapuolille liian usein eroriidat kärjistyvät vieraannuttamiseksi siinä lapsen kanssa asuva vanhempi voi manipuloida lasta ja yrittää vaikeuttaa ja toisen vanhemman suhteen ylläpitoa vieraannuttaminen on useiden tutkimusten mukaan äärimmäisen vahingollista lapsen kehitykselle lapsen etua ei tällä hetkellä korosteta huoltajuuskiistojen oikeudenkäyntiprosesseissa tarpeeksi meillä ei ole olemassa puolueetonta lapsen oikeuksien edistäjää tuomioistuimissa ainoastaan riitelevillä vanhemmilla on omat juristit hallitusohjelmassa on kirjaus että lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva lainsäädäntö uudistetaan kysyisin asianosaiselta ministeriltä missä vaiheessa lakihankkeen valmistelu on ja mitkä ovat sen keskeisimmät keinot estää tämäntapainen

arvoisa puhemies lapsen etu ohjaa perhepoliittista ja lapsiin liittyvää lainsäädäntöä lapsen huoltoon ja tapaamiseen liittyvät ongelmat ovat olleet tiedossa jo vuosikausia tässä maassa nyt oikeusministeriö on lähtenyt liikkeelle hallitusneuvotteluissa tehdyn kirjauksen pohjalta selvitystä näistä ongelmista järjestänyt verkkokeskusteluja ja kartoittanut yksittäisten ihmisten näkökulmia aika konkreettisestikin tässä hankkeessa nyt on työryhmä valmistelemassa mietintöä tästä asiasta kuinka pystytään puuttumaan erityisesti näihin tapaamisoikeuteen tapaamisoikeuteen liittyviin ongelmiin ja elokuun loppuun mennessä on on työryhmä luovuttamassa mietinnön

arvoisa rouva puhemies kiitos ministeri häkkäselle hyvästä vastauksesta todellakin tämä asia on hallitusohjelmassa ja tähän liittyen viime vaalikaudella tehtiin kaksi eduskunta aloitetta

ja oma aloitteeni toinen koski vieraannuttamista toinen koski tapaamisoikeussopimusten noudattamatta jättämistä vielä toivoisin tarkennusta tähän tapaamisoikeussopimusten noudattamis tai noudattamattajättämiskysymykseen ja että siihen kiinnitettäisiin erityistä huomiota kysynkin tässä yhteydessä onko siltä osin valmistelussa tämä puoli noussut esiin ja miten siihen aiotte suhtautua

arvoisa puhemies tämä kysymys mitä edustaja kiuru esitti on ollut tietojeni mukaan esillä mutta nyt vasta kun työryhmän työ alkaa loppua kohti kääntymään sitten nähdään tarkemmin mikä se kokonaisuus siinä on nyt sitten on tarkoitus tosiaan kevään aikana käydä pohjakeskustelu eduskuntapuolueiden edustajien kanssa siitä onko nyt riittävästi huomioitu tässä työryhmän pohjavalmistelussa kaikki nämä kipupisteet jotka huolto ja tapaamislainsäädännön uudistamistarpeissa on aiemmin jo havaittu sen jälkeen kun mietintö on valmis katsotaan onko tulos sen näköistä että näihin kaikkiin ongelmiin saadaan sitä kautta vastaus
arvoisa puhemies todella hienoa kuulla että ministeri häkkänen on tähän aiheeseen perehtynyt hallitusohjelmassa kaksi vuotta sitten kun sitä sorvattiin päätettiin tosiaan uudistaa tätä lakia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sen yhteydessä sovittiin että avio tai avoeron yhteydessä lapsella säilyisi oikeus pitää yhteyttä molempiin vanhempiin eli sekä äitiin että isään tällä hetkellä tilanne on aika huono yhä useampi lapsi joutuu vanhempien eron kohdalla tilanteeseen jossa yhteys toiseen vanhempaan katkeaa joko osittain tai kokonaan selvästi useammin katkeaa nimenomaan lapsen yhteys isään ja samalla muuten myös isän puoleisiin sukulaisiin sukulaisiin täteihin setiin serkkuihin ja niinpäin pois mummot ja vaarit mukaan lukien kysyisinkin kysyisinkin nyt kun mainittiin käsite vieraannuttaminen joskus kun oikein tahallisesti katkaistaan tätä yhteyttä voidaan puhua vieraannuttamisesta voitaisiinko tämä vieraannuttaminen määrittää lakiin samalla tavalla kuin muutama vuosi sitten onnistuttiin kieltämään vainoaminen

arvoisa puhemies näissä verkkokeskusteluissa ja palautteessa mitä on kerätty niiltä perheiltä niiltä isiltä ja ja äideiltä keiden lapsi on sellaisessa tilanteessa jossa esimerkiksi tästä vieraannuttamisesta vieraannuttamisesta puhutaan nämä ongelmat koetaan erittäin vakaviksi ja isoiksi tällä hetkellä tämä tarkoittaa sitä että nyt tässä työryhmän yhteydessä vieraannuttamiseen olkoon se tahatonta tai tahallista täytyy ottaa aika ote mihin johtopäätöksiin syksyn aikana hallitus päätyy katsotaan sitä lähemmin ja porukalla mutta joka tapauksessa tämä on yksi keskeisin aihe joka nousee perheiden ja vanhempien huolista koko ajan esiin

arvoisa puhemies

yhdeksänkymmentä juhlavuoden ympärillä olleet tuotokset kertomusvuonna työskenteli kansanedustaja varapuhemies satosen johdolla parlamentaarinen työryhmä joka toimeksiannossaan arvioi yhtiön tehtävää ja rahoitusta voitaneen kai sanoa että jonkinlaisten käynnistysvaikeuksien jälkeen ryhmä saavutti yksimielisyyden yksimielisyyden esittäen tulevaisuuteen tähyäviä linjauksia jo nyt tämän työryhmän

ovat konkretisoituneet yhtäältä liikenne ja viestintävaliokunnassa on työn alla lakiehdotusmuutos koskien asioita joihin työryhmä otti yksimielisesti kantaa

jossa muun muassa yhtiön strategian vahvistaminen

toisaalta yhtiön hallintoneuvosto on ollut proaktiivinen sikäli että työryhmä suositteli että

hallintoneuvosto kertomusta laatiessaan kuulisi asiantuntijoita ja näin on jo menetelty jokainen voi kertomusta lukiessaan siellä on sen nyt jo lakisääteisen saamelaiskäräjien lausunnon lisäksi medialiiton ja professori niemisen lausunnot kirjoitin

vuosi sitten tässä samassa tilanteessa yhtiön vuosikertomukseen ja hallintoneuvoston kertomukseen on välttämätöntä että yhteiskunnassamme käydään ajoittain keskustelua ylen asemasta ja julkisen palvelun tehtävästä keskustelun on myös

jotka tulee tehdä mahdollisimman mahdollisimman laajassa parlamentaarisessa yhteisymmärryksessä huolellisesti harkiten sekä poukkoilua välttäen juuri näissä asioissa edustaja varapuhemies satosen

kun yleisradion hallintoneuvostolle tulee yhtiön strategian vahvistamisen tehtävä niin on muistettava itsestään selvänä että yleisradion hallintoneuvoston hyväksymän strategian ja ohjelmatoiminnan ja toimituksen työn välillä säilyy palomuuri tämä on itsestään selvä asia vaikka julkisuudessa tätä asiaa on haluttu tarkoitushakuisesti selittää toisin ja esittää väittämiä että poliitikot ottaisivat operatiiviseen jokapäiväiseen

on tässä yhteydessä syytä sanoa että tähänkin asti yleisradion hallintoneuvosto on ollut

vahvistamassa strategiset suuntaviivat tätä ei ole kuitenkaan kyseenalaistettu ja esitetty väittämiä että poliitikot ottaisivat

lisääntyvässä määrin

tai toimituksellisissa linjauksissa

yleisradio on koko kansan yhtiö ja sen rahoitukseen jokainen osallistuu yle veron kautta maksukykynsä mukaan yleisradio on yhtiö jolla on julkisen palvelun tehtävä julkisella palvelulla on kolme perustavoitetta yhtäältä kattavuus monipuolisuus ja uskottavuus ja erityisesti kun on siirrytty yle verojärjestelmään ja vanha lupamaksukäytäntö jäi historiaan julkisessa keskustelussa on myös korostunut

yleisösuhteen tärkeys yleisradiolle yleisösuhde on äärimmäisen äärimmäisen tärkeä ja keskeinen yle välittää suomalaisille yle välittää suomalaisista ja yle on vuorovaikutuksessa elävä suomalaisille tärkeä ja merkityksellinen mediayhtiö julkisen palvelun yhtiö joka haluaa olla ja jonka täytyy olla sananvapauden

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat on tärkeä tehtävä suomalaisessa yhteiskunnassa ja se on hoitanut sitä erilaisissa vaikeissakin tilanteissa hyvin viime vuonna mitä nyt käsittelemme eli vuonna kaksituhattakuusitoista ylen julkisen palvelun tarjonta radiossa ja television puolella säilyi edellisen vuoden tasolla yleisradio panosti lisää verkkopalvelujen kehittämiseen ja enemmän myös yle areenan sisältöihin näistä olemme salissa oman kymmenen vuoden aikana itse asiassa useita kertoja puhuneet eli siitä että täytyy elää ajassa ja vastata aikaan ja ja siirtää niitä palveluita sinne missä ihmiset ovat ja minkälaisia katselutottumuksia ihmisillä tavoitti edelleen päivittäin seitsemänkymmentä prosenttia ja viikoittain jopa yhdeksänkymmentäkolme prosenttia suomalaisista mutta mediankäytön nopeassa muutoksessa yleisradion haaste edelleen on etenkin nuoret ja nuoret aikuiset ja heidän tavoittamisensa voi kysyä minkä takia yle ei tässä onnistu jos muut mediat tässä onnistuvat meillä on hyviä esimerkkejä että nuoret kyllä käyttävät mediaa mutta se heidän mediansa ei ole yle ja itse toivon että ylessä tätä vakavasti pohditaan ja selvitetään mitkä ovat niitä keinoja joilla nuoretkin kokisivat ylen omakseen ylen

hallintoneuvoston puheenjohtaja kertoi rion kesäolympialaisista jotka olivat yksi iso näytös ja ja iso työ yleisradiolle itse sain seurata sitä myös läheltä ja täytyy antaa kiitosta se on yksi erinomainen kivijalka ja osaamisen ilmentymä nimenomaan siinä että yleisradio huolehtii myös kansainvälisestä kuvasta monen lajin lajin osalta erityisesti yleisurheilun puolella myös merkittävä viime vuoden asia oli sopimus radio ja tv draaman arkistojen avaamisesta yle areenaan ja olen ymmärtänyt että ne ovat saavuttaneet myös niitä jotka ovat halunneet hieman nostalgisesti hakea tunnelmaa mutta myös niitä nuoria jotka ovat halunneet katsoa esimerkiksi tietynlaisia ajankuvia tietynlaisia ajankuvia myös kotimaiseen draamaan on panostettu siitäkin eduskunnassa on puhuttu useita kertoja rikossarja sorjonen on varmasti yksi mikä on saavuttanut niitä nuoria katselijoita mutta myös yksi oma suosikkini viime vuodelta nuorille suunnattu vaikka itse olen jo vähän vanhempi niin tykkäsin siitä eli heroes of the baltic joka myös sai kansainvälistäkin huomiota ylen talous pysyi viime vuonna kutakuinkin tasapainossa yle veron osuus kokonaistuotoista oli yhdeksänkymmentäseitsemän pilkku kuusi prosenttia ja kokonaissumma hieman vajaa neljäsataakuusikymmentäkaksi miljoonaa euroa summa pysyi samana kuin edellisenä vuonna koska indeksitarkistusta ei tehty tämä on ollut oikea ratkaisu tällaisena aikana kun mitkään muutkaan eivät ole lisää saaneet vaan niukkuutta on jouduttu jakamaan itse pidän hivenen ongelmaisena sitä että tämä yle vero on pakkovero niin kuin nyt olemme voineet osoittaa meillä on iso iso ryhmä joka ei näitä palveluita käytä niin silloin olisi syytä miettiä myös käyttöön perustuvaa maksua ja itse nykytasoista yle veroa liian korkeana pakkomaksuna itse olisin sitä mieltä että tehtävää voisi vielä terävöittää maakuntaradiot joiden palveluita on itse asiassa nyt heikennetty on yksi sellainen alue minkä pitäisi olla vahvemmin esillä suomalainen urheilu se urheilu mitä ei muuten ole nähtävillä kulttuuri suomalainen kulttuuritarjonta lastenohjelmat esimerkiksi juuri juhlavuottaan viettänyt pikku kakkonen ja muut ovat sellaista tarjontaa mitä itse toivon että yleisradio kehittäisi ja olen edustaja mäkelän mäkelän kanssa samaa mieltä siitä että esimerkiksi ylen ei pidä kilpailla kansainvälisistä tv formaateista ja korottaa tällä tavalla hintoja sillä lopulta niidenkin kilpailujen maksajana on suomalainen tv katsoja

ylen toiminnan takia tämä ykkössija menetettiin toimittajat ilman rajoja järjestö pudotti suomen lehdistönvapauden kärkipaikalta kolmanneksi edelle nousivat norja ja ruotsi toivon että jatkossa yleisradio on sen arvon mukainen mitä siltä odotetaan ja jatkossa se on toiminnassaan myös tulevaisuudessa riippumaton ja sananvapauden puolustaja no

tuosta kertomuksen kertomisesta mitä siinä on sanottu mutta haluaisin hieman täydentää sitä haluaisin sanoa että ylessä on tapahtunut myös ikäviä asioita sieltä on irtisanoutunut hyviä toimittajia ja he ovat sanoneet syyksi sananvapauden kaventamisen hallintoneuvosto ei ottanut asiaan kantaa eikä ainakaan siunannut sitä miten ylessä tähän asiaan suhtauduttiin tämän halusin tuoda erikseen esille ongelmia ei myöskään satosen työryhmä vähentänyt valitettavasti päinvastoin tuon työryhmän

linjaukset aiheuttivat runsaasti irtisanomisia ohjelmien alasajoja sarjojen alasajoja ja siirtymisiä indie yhtiöihin mikä sinänsä on ihan hyvä asia mutta kun ryhmä ei linjannut sitä minkälaista palkkiota pitää maksaa siitä kun otetaan independent yhtiöltä niin siinä mentiin pikkasen pieleen
arvoisa

puhemies kiitoksia puheenjohtaja kivelälle hyvästä selostuksesta hallintoneuvoston kertomuksesta itsekin koin niin että viime vuosi oli ylen ympärillä kiivaan keskustelun vuosi mutta kaiken kaikkiaan suomalaiset suomen kansa luottaa yleen niin kuin itsekin vaikka sitä on joissakin osin jo hiukan kritisoitu tärkeänä tehtävänä oli tuossa olympialaiset riosta ja itsekin koin sen niin että yle toi ne kisat lähelle seurasin niitä kotoota olohuoneesta tämä on minusta tärkeä muistaa että yle on meille kaikille suomalaisille tärkeä tärkeä mediaväline se hinta mitä yle verosta maksetaan niin ainakin itse koen että se on tällä hetkellä aika hyvä ja siinä mielessä tuen lämpimästi satosen työryhmän linjauksia myös tämän yle veron suhteen

arvoisa herra puhemies tämä sananvapaus näyttää olevan erittäin vaikea asia mieltää oikein medialla on vastuullinen päätoimittaja jolla on sananvapaus hän ohjaa direktio oikeuden mukaisesti toimitusta ei yksittäisellä toimittajalla työssään ole sellaista sananvapautta kuin muutamat toimittajat ovat ottaneet valtaa tässä asiassa käsiksi jokainen ymmärtää että sananvapaus on merkittävä asia mutta toimittaja tekee ohjeiden mukaan työtä siinä mediassa missä on yksityishenkilönä hänellä totta kai on sananvapaus eikä suomi tunne ennakkosensuuria tässä asiassa mentiin kyllä ihan väärille urille ja se ilman rajoja sijoittaa suomen kolmanneksi osoittaa että tässä ammattikunnassa on kyllä aika pahoja puutteita

arvoisa herra puhemies täällä kannettiin huolta siitä että suomi on lehdistönvapauslistauksessa tippunut kärkisijalta ja minä jaan sen huolen se on erittäin vakava asia pääministeri aiheutti toiminnallaan todella tuhoisaa jälkeä ja erittäin surullista on se että näyttää siltä että yleisradio taipui tämän me elämme valeuutisten ja klikkijournalismin aikaa ja luottamus siihen että on olemassa luotettavia sisällöntuottajia ja tiedonvälittäjiä on nyt tärkeämpää kuin koskaan näitä tulevia ratkaisuja yleisradion suhteen meidän pitää katsoa siitä näkökulmasta että luottamus säilytetään ja palautetaan siitä näkökulmasta pidän erittäin huonona ajatusta siitä että poliittista ohjausta yleisradiossa lisätään sitä se tarkoittaa kun strategia tuodaan hallintoneuvoston päätettäväksi ei ole kenenkään poliitikon asia linjata sitä miten yleisradio toimii hallintoneuvoston tehtävä on valvoa että yle täyttää sille laissa määritetyn tehtävän pelkkä epäilys on tuhoisaa luottamukselle

edustaja modig varmasti tietää että strategia asia päätettiin yhteisymmärryksessä ja kuten sanoin toimituksellisen työn ja ohjelmapolitiikan ja hallintoneuvoston hyväksymän strategian välillä on palomuuri mutta tässä edustaja heinonen toi tämän yle veroasian ja sen tason esille on sanottava että maailmalla tätä on pidetty esimerkillisenä asiana että tämä on yksinkertainen ja nykyaikainen järjestelmä ja maailmalla tällainen kiinnostaa esimerkiksi voimme verrata että sanomalehtien tilaaminen on kolme kertaa kalliimpaa kuin kuin

mikään vero ei ole vapaaehtoinen

minunkin maksamillani veroilla maksetaan monia sellaisia asioita joita minä en kannata tai henkilökohtaisesti tarvitse ja mikä äläkkä siitä tulisi jos yle rupeaisi mainoksia tekemään

uskon että koko eduskunta on yhtä mieltä siitä että yleisradion riippumattomuus on yksi keskeisimpiä arvoja ja siihen suhteutetaan sitten eduskunnassa tehtyä yleisradiopolitiikkaa näitä ratkaisuja joita on tehty sen että muutettiin rahoitusjärjestelmä siitä tv maksusta tähän verojärjestelmään yksi tarkoitus oli että luodaan sellainen vakaa rahoitusjärjestelmä jonka yksi hyvä seuraus on se että yleisradion riippumattomuus poliittisista suhdanteista kasvaa nyt täällä esitettiin mielenkiintoisia kritiikkejä ja avauksia rahoitusjärjestelmän kehittämisestä vähän hämmentää edustaja heinosen ajatus siitä että pitäisi tästä pakkoverosta luopua ja etsiä jokin muu järjestelmä palattaisiin siis keskustelussa aika paljon taaksepäin myös hämmensi tämä edustaja mäkelän ajatus siitä että voitaisiin ottaa osaksi ikään kuin joidenkin eurooppalaisten mallien mukaan tämä mainosrahoitteisuus tämän verorahoitteisen mallin rinnalle no se olisi kaupallisen median kannalta aika katastrofaalista jos yleisradio saisi myydä mainostilaa siinä puoli yhdeksän uutisten aikaan varmasti olisi ottajia sillä näkyvyydellä sillä tilalla sillä katsojaluvulla joka yleisradiolla on ei missään tapauksessa pidä tällaiseen mainosrahoitteisuuteen

puhemies yleisradio on koko kansan radio ja sillä on tärkeä julkisen palvelun tehtävä eduskunnan rooli ylen ja yle lain puitteissa on on ollut merkittävä kaikki päätökset on tehty yksimielisesti parlamentaaristen työryhmien kautta kuten viimeksi satosen johdolla viimeksi ylen tehtäviä täsmennettiin rahoituksesta päätettiin että indeksikorotuksia ei tehdä ulkoisista hankinnoista taso päätettiin yhdessä samalla hallintoneuvoston asemaa vahvistettiin tämän strategiatyön kautta joka on aivan aivan oivallinen väylä samalla ylen roolista mediatoimialan yhteistyöstä päätettiin että sitä pitää lisätä muun muassa median kautta no tämä työryhmä päätti työnsä ja lakihan on vasta vasta eduskunnan valiokunnan käsittelyssä niin olemme päässeet päässeet taas tähän yle verokeskusteluun tässä pitäisi miettiä siis ehkä pieni ja keskituloisille jonkunlaisia verohelpotuksia

puhemies niin kuin valtaosa suomalaisista arvostan yleisradiota julkisena yleisradioyhtiönä aina kun puhutaan budjetista niin se on sitten toinen kysymys mikä sen yleisradioyhtiön budjetin pitää olla perussuomalaisena on vaikea nyt kritisoida ylen toimintaa meitä kohtaan kun meidän edustajiamme on melkein yhtä usein heidän ohjelmissaan kuin li andersson kyllä meidät on huomioitu hyvää on se että uusissa linjauksissa yleisradio hankkii enemmän ulkopuolista kotimaista tuotantoa se tukee kotimaisia osaajia se on erinomaista mutta se mihin tämän ylen parlamentaarisen työryhmän pitäisi päästä on kyllä se

meidän pitää päästä siihen että tonnin pystyy tienaamaan kuussa puhtaana käteen se on asia minkä ihmiset ymmärtävät asia minkä tämä eduskunta tämä parlamentaarinen ylen työryhmä voi ratkaista ihmisten hyväksi tässä todella toivon että oppositiokin ojentaa kätensä ja auttaa niitä pienituloisia mistä tekin niin kovasti olette täällä puhuneet

puhemies kesällä kaksituhattakuusitoista todella tehtiin parlamentaarinen sopu ylen rahoituksesta ja myöskin päätettiin muun muassa siitä että hallintoneuvosto hyväksyy ylen strategian on aika erikoista että tässä vaiheessa käydään näin laajaa keskustelua jossa kyseenalaistetaan näitä parlamentaarisia päätöksiä muun muassa edustaja heinonen otti esille yle veron pakkoveron mikä vero ei olisi pakko kenties tämä uusi hallintarekisterivero josta olemme käyneet kiistaa

ylen riippumattomuus on kyseenalaistunut pääministeri sipilän ja ylen johdon välisistä epäselvyyksistä edustaja mäkelä arvosteli voimakkaasti täällä ylen toimintaa ja vaikuttamissyytteitä esitettiin ja modig tässä vieressäni esittää että se että hallintoneuvosto hyväksyisi ylen

olisi jonkunnäköistä vaikuttamista hallintoneuvosto päättää vain strategian toimintalinjoista ja painotuksista

arvoisa herra puhemies omasta puolestani haluan kiittää ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja kivelää omasta puheenvuorostaan jossa hän esitteli tätä toimintakertomusta todellakin vuonna kaksituhattakuusitoista merkittävin vaikutus oli nykyisen varapuhemies satosen työryhmän työllä siinä linjattiin ylen tehtäviä ja ylen rahoitusta ja tärkeitä asioita siinä linjattiin myöskin että yleisradio on koko kansan radio nyt ja tulevaisuudessa näin itse ainakin uskon tärkeä osio tässä kertomuksessa on se miten yle kehittää

ja toimintaperiaatteitaan jatkossa yle valmistautuu rakenteellisiin muutoksiin laajalla uudistusohjelmalla itse haluaisin nostaa myöskin vielä esille omasta mielestäni erittäin tärkeän asian ja se on aluetoimitusten tärkeä rooli nyt ja myöskin tulevaisuudessa

herra puhemies yleisradio tekee merkittävää työtä suomessa ja tiedotusvälineiden toimituksellinen vapaus on tärkeätä sananvapaus on tärkeätä silloin kun puhuttiin yle verosta kysyin ministeriltä miten tullaan turvaamaan isojen urheilutapahtumien televisiointi ja tiedotus koska ne ovat aivan keskeistä ydintä josta suomalaiset ovat halukkaita maksamaan yle veron kautta jotta tavallaan veron oikeutus säilyy niin tvstä pitää tulla niitä urheilukilpailuja joita kansalaiset haluavat katsoa tietojeni mukaan hiihtoliitto joutui maksamaan yleisradiolle yhdestä pilkku viidestä miljoonasta eurosta yhteen pilkku tuotantotukea jotta yle televisioi lahden mm kisat ja nyt kun sitten taloudellinen tulos hiihtoliitolle ei ollut aivan toivotun mukainen urheilijat ovat pulassa valmistautuessaan talviolympialaisiin onko tämä nyt sitä linjaa jota yle veron osalta toivoimme arvoisa herra puhemies yleisradio on suomalaisille äärimmäisen tärkeä instituutio ja on välttämätöntä että se säilyy elinvoimaisena jokaiselle suomalaiselle elämän aikana valtavan hienoja hetkiä eri muodoissaan nyt on pidettävä huoli kuten edustaja kiuru sanoi että tällaiset arvokkaat urheilutapahtumat ovat kaiken kansan ulottuvilla meillä on menossa semmoinen vaarallinen ilmiö että kaikki urheilukilpailut kuten jääkiekon mm kisat ja monet muut ovat menossa maksullisille kanaville ja pitää ostaa kalliita kortteja ja ja tämä on ihmisten tasa arvoisuuden kannalta erittäin haitallinen ilmiö isojen

yleisradion tarjonnassa niin että jokainen pääsee niistä nauttimaan aivan kuten edustaja pakkanen mainitsi olympialaiset viime kesältä aivan aivan hienoa perinnettä

autoilevalle ihmiselle taikka esimerkiksi kotona oleville vanhuksille äärimmäisen tärkeitä kumppaneita tuttuja uutisia tutuilta ihmisiltä se on äärimmäisen arvokasta ja tämä pitää myös pystyä säilyttämään

edustajat tolppanen mäkelä jani

puhemies urheilukilpailuista sen verran että nyt kerron teille sen että näiden urheilukilpailujen televisiointi maksaa oikeudet maksavat yleisradio ei määrittele hintaa vaan joutuu maksamaan sen hinnan jotta voi kuvata sieltä ja yleisradio ei todellakaan ole pelkästään urheilukilpailuja yleisradio on myöskin laaja visio koko suomesta aluetoimituksineen saamelaistoimitus mukaan lukien yleisradio on myöskin rso eli radion sinfoniaorkesteri yleisradio on myöskin kuulovammaisten ohjelmat

muutamia vastauksia aiempiin puheenvuoroihin edustaja kantola kuuli ilmeisesti hieman väärin puheenvuoroni koska en esittänyt että suomessa tulisi siirtyä mainosrahoitteiseen yleisradioon vaan toin esille että näin tapahtuu jossain ulkomailla puheeni keskeinen viesti olikin se että verovaroilla toiminta velvoittaa ylen toiminnassaan erilaiseen rooliin kuin mainosrahoilla toimivat kaupalliset toimijat jotka periaatteessa toimivat omilla rahoillaan ja tekevät niillä mitä haluavat mutta yle toimii veronmaksajien rahoilla edustaja lehti oli aivan oikeassa siinä että ei sananvapaus voi sitä tarkoittaa että toimittaja voi käyttää joukkotiedotusvälinettä aivan haluamallaan tavalla toimitus on työpaikka työpaikalla on työnjohto päätoimittaja vastaa ja johtaa toimitustaan

arvoisa puhemies täällä hallintoneuvoston puheenjohtaja kivelä sanoi puheenvuorossaan että minun huoleni siitä että poliittinen ohjaus lisääntyy kun strategia siirtyy hallintoneuvostolle on turha on olemassa joku palomuuri mikä ihmeen palomuuri kuudennessa pykälässä tässä lakiesityksessä sanotaan että strategiasta päättää hallintoneuvosto jos siinä lukee että hallintoneuvosto päättää niin silloin hallintoneuvosto päättää viimeistä kirjainta myöten mitä siinä strategiassa lukee totta kai se on poliittisen ohjauksen lisäämistä strategia on se kehikko jolla tämä yhtiö toimii sillä on välillinen merkitys sisältöihin sillä on merkitystä minkälaisia studioita yleisradio esimerkiksi omistaa sillä on suora välillinen seuraus siihen mimmoisia ohjelmia niissä tullaan tekemään omistetaanko suuria tv studioita vai omistetaanko kuunnelmastudioita millä kriteereillä tätä studiokanta esimerkiksi kehitetään sillä on suora seuraus niihin sisältöihin minä olen eri mieltä tämän parlamentaarisen sovun kanssa ja vaikka mitä olisi sovittu jos se huomataan huonoksi ratkaisuksi siihen pitää uskaltaa puuttua

sosiaalidemokraatit olemme perinteisesti olleet sillä linjalla että pienituloisten verotusta on hyvä keventää sitten toinen puoli meidän talouspolitiikassamme on ollut se että pitää jollakin tavalla taata resurssit sille toiminnalle jota halutaan ylläpitää ylen kohdalla tämä problematiikka elää nyt vähän tässä keskustelussa yle veron suuruudesta kun yle veroa rakennettiin vanhan tv lupamaksujärjestelmän tilalle niin niin silloin lähdettiin siitä että kotitalouden maksama yle vero kahden aikuisen kotitaloudessa olisi suurin piirtein sillä tasolla mihin seuraavana vuonna tv maksu olisi ollut korotettava kun se maksu koko ajan oli rapautumassa ja sitä jatkuvasti jouduttiin korottamaan

joutuneet ollenkaan maksamaan yle veroa ja sitten aika pienillä tuloilla jo jonkin verran nyt tämä ongelma on edelleen käsissä hallitus on yksipuolisesti lähtenyt keventämään pienituloisten verotusta ja ja meitä se on harmittanut lähinnä sen takia että ei ole yhdessä pohdittu tätä kokonaisuutta sitä keskustelua pitää parlamentaarisessa työryhmässä varmaan jatkaa

on tietysti äärimmäisen surullista suomalaisessa mediakentässä että kun mediatalot ovat olleet verisessä kilpailussa ja taloudellinen tilanne on kaikkea muuta kuin hyvä niin on otettu sitten yle syntipukiksi siinä kyllä haukutaan väärää yle ei ole syypää mediatalojen ahdinkoihin vaan se on kansainväliset toimijat google tai tai facebook tai monet muut sinne suomestakin mainostuloja katoaa mutta edustaja modigille haluan vielä sanoa tästä siteeraten itseäni luonnollisesti on selvää että journalistinen riippumattomuus tulee turvata eikä mikään toimituksen ulkopuolinen taho voi ohjata journalistista sisältöä viittaan myös tähän hallintoneuvoston tehtävien ja ylen sisältöjä koskevien päätösten välille on rakennettu palomuuri jota strategiasta päättäminen ei

arvoisa herra puhemies en minä ole arvostellut teitä jotka rakastatte yle veroa mutta minulla on myös oikeus sananvapaudenkin nimissä itse arvostella sitä suomen kansanedustajana ja nimenomaan kritiikkini liittyi siihen että yle on kasvanut merkittävästi se on ollut alun perin televisio ja radioyhtiö nyt se on erilaisen sosiaalisen median kanavissa se on internetissä ja niin poispäin se tuli myös netin tai katujen uutistauluille ja moneen muuhun en ole esittänyt tässä keskustelussa yle verosta luopumista en myöskään sitä että siirryttäisiin mainosrahoitteisuuteen yleisradion yleisradion kohdalla itse olen tuonut sen esille että mielestäni yle ei voi kasvaa loputtomiin vaan sillä on oltava tietyt rajat missä se toimii ja siellä maakuntaradiot kulttuuri urheilu ja lastenohjelmat ovat niitä mihin pitää panostaa ja maksujen on oltava kyllä varsin lähellä toisiaan eli progressiota ei kovasti voi enää kasvattaa sitten mennään

arvoisa puhemies muutamia yksityiskohtia hallintoneuvoston kertomuksesta

prosentilla vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkaksi mennessä mikä vähentää tietysti ylen omaa tuotantotyötä työryhmän muut ehdotukset kaupallisen median ja ylen yhteistyön kehittämiseen liittyvät esimerkiksi urheilutuotantoon ja verkkoyhteistyöhön sekä alueellisiin uutisetusivuihin työryhmän esitys vahvistaa hallintoneuvoston asemaa siten että jatkossa strategian esityksen mukaan jokaisen poliittisen puolueen joka on saanut eduskuntavaaleissa vähintään kolme kansanedustajapaikkaa tulee olla edustettuna

tämä on ihan hyvä asia merkittäviin päätöksiin kuuluu yle areenan ja televisiokanavien kokonaisuudistus uudistuksen myötä ylelle jää televisiossa kolme broadcast broadcast kanavaa kun yle teeman ja ruotsinkielisen yle fem kanavan ohjelmistot siirtyivät yhteiselle kanavapaikalle keväällä kaksituhattaseitsemäntoista

ylen avulla voi ymmärtää paremmin omassa yhteiskunnassa ja muualla maailmassa tapahtuvia muutoksia yleisön toiveet on syytä ottaa huomioon ja näin on toimittu esimerkiksi kun viime vuonna yle areenassa julkaistiin katsottavaksi joulujaksoja klassikkosarjoista rintamäkeläiset metsolat ja kotikatu

ylellä olivat urheilu kotimainen draama ja viihde urheilussa jääkiekon nuorten mm kisat yleisurheilun ja jalkapallon em kisat sekä rion olympialaiset keräsivät suuria yleisömääriä draamatuoton tavoitteena on vahvistaa alan osaamista ja avata kotimaisille sisällöille tietä kansainväliseen levitykseen painopiste on ollut ihmissuhde ja rikossarjoissa jotka tuovat esiin suomalaista kulttuuria elämäntapoja ja alueellisia ominaispiirteitä vuoden seuratuimpiin draamauutuuksiin kuuluivat lappeenrantaan sijoittuva rikossarja sorjonen jota tuli katsottua ja kotimaiseen kaivosbisnekseen pureutuva maalaiskomedia korpelan kujanjuoksu jotka saavuttivat parhaimmillaan miljoonayleisöt

ohjelmien katselu puhelimilla tableteilla ja älytelevisioilla on kasvanut merkittävästi perinteisen television katselu on selvästi vähentynyt lapsilla ja nuorilla jotka katselivat televisiota vuonna kaksituhattakuusitoista keskimäärin enää vajaan tunnin päivässä toimintaympäristö on siis muuttunut rajusti ja suurimmat muutokset tapahtuvat sosiaalisen median palveluissa yleissivistävän ja kielellisesti laadukkaan ohjelman tarjonta lapsille ja ja nuorille on ylelläkin tulevaisuuden haasteena lain mukaan ylen kuuluu tarjota sisältöjä ja palveluja myös erityisryhmille joille joille muuta mediatarjontaa on suomessa tällä hetkellä vähän muun muassa kuulovammaisille ylen tarjonta on kiitettävän hyvää muun muassa päivittäiset viittomakieliset tv uutiset eduskunnan kyselytunnit ja verkkovideoita sosiaaliseen mediaan yle on viime vuosina muutoinkin lisännyt viittomakielisiä ohjelmia kuulovammaisille kuten satuja lapsille yle areenaan ja muita lastenohjelmia keväällä kaksituhattakuusitoista yle esitti uuden kuusiosaisen viittomakielisen sarjan jarkko ja kuuro amerikka joka saavutti suuren suosion viranomaistiedottaminen on tärkeä yleisradion tehtävä vaaratiedotteiden välitysjärjestelmää on kehitetty automatisoimalla tiedotteiden jakelu ylessä eri toimipisteisiin julkaisua varten hätäkeskusten erica järjestelmän asteittaisen käyttöönoton myötä järjestelmä täydentyy lopullisesti arvoisa puhemies ylen keskeiset kehittämistavoitteet keskittyvät laatuun monipuolisuuteen yhteistyöhön ja verkkopalveluihin ylen yhteiskuntavastuuseen kuuluvat eettiset toimintatavat taloudellinen vastuu yle veron tehokkaasta käytöstä ja ylen merkittävä rooli luovan alan työllistäjänä monipuolisilla sisällöillä ja palveluilla yle tuottaa arvoa yhteiskunnalle ja tukee eri väestöryhmien alueiden kielten ja kulttuurien elinvoimaa sekä kansalaisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta

arvoisa herra puhemies median ja tiedonvälityksen luotettavuus tällä hetkellä todella iso kysymys ja yle on ollut sen asian keskiössä kaikkien meidän tuntemien tapahtumaketjujen takia pidän erittäin surullisena että hallintoneuvoston puheenjohtaja ei koe tätä ylen kannalta erittäin kriittisen vuoden kertomuksen käsittelyä läsnäolon arvoiseksi maailmanlaajuisesti media on muuttunut me elämme valeuutisten aikaa ja me olemme nähneet sen että valeuutisten vyöry saattaa jopa vaikuttaa ihmisten ajatteluun mikä on erittäin erittäin vakavaa meillä pääministerin toiminta johti siihen että luottamus suomen lehdistön vapauteen on kärsinyt pahasti toimittajat ilman rajoja rajoja tiputti suomen arvioissaan kärkipaikalta kolmannelle sijalle syynä sipilän tapa puuttua yksittäisen toimittajan työhön ja mikä vakavinta julkisen sanan neuvosto totesi että yle taipui tämän painostuksen edessä ja luovutti päätösvallan toimituksen ulkopuolelle oikeasti vaikuttaa ihmisten luottamukseen yleisradion suhteen mitään tulevia muutoksia mitä yleisradion kohdalla nytten esitetään tehtäväksi ei voi tehdä arvioimatta tätä muuttunutta tilannetta tämä tilanne on muuttunut siitä tilanteesta jolloin työryhmä tätä työtänsä teki tässä tilanteessa pidän ihan käsittämättömänä että halutaan lisätä yleisradion poliittista ohjausta jos strategia siirretään hallintoneuvoston päätettäväksi se on poliittisen ohjauksen lisäämistä nykyinen käytäntö jossa hallintoneuvosto vahvistaa suuntaviivat on riittävä ja ollut tähän asti aivan toimiva hallintoneuvoston tehtävä on valvoa että yle toteuttaa sen laissa määriteltyä tehtävää ei ottaa kantaa minkäänlaisiin minkäänlaisiin sisällöllisiin kysymyksiin täällä puheenjohtaja sanoi aikaisemmin että on olemassa palomuuri ja strategialla ei oteta kantaa journalistisiin sisältöihin strategia on se kehikko joka ohjaa yhtiön toimintaa strategiassa ei tietystikään linjata suoraan journalistista sisältöä määrääviä ajatuksia mutta se luo välillisesti edellytykset sille millaista sisältöä tehdään sillä mitä tiloja yleisradio omistaa esimerkiksi studioita on merkitystä siihen millaisia ohjelmia ja sisältöjä tehdään ei sitä marginaalista ohjelmaa jonka ei odotetakaan saavan vaikeille asiasisällöillensä miljoonien katsojamääriä tehdä siinä suurimmassa ja kalleimmassa studiossa vaan se tehdään siinä pienimmässä halvimmassa ja sillä mitä studioita yleisradio omistaa on välillistä merkitystä siihen mitä ohjelmasisältöjä tuotetaan se kummastuttaa minua että ei ymmärretä strategian merkitystä välillisesti sisältöihin

täällä on toistettu tätä mantraa tästä palomuurista kun tässä lakiesityksen kuudennessa pykälässä esitetään sanatarkasti että

hallintoneuvosto päättää ylen strategiasta silloin hallintoneuvosto päättää ylen strategiasta viimeistä sanaa myöten eikö niin se tarkoittaa sitä että kuka tahansa meistä poliitikoista voi ehdottaa sinne lausetta poistettavaksi toista lisättäväksi ja siten hyvin vahvasti poliittisilla näkemyksillään vaikuttaa siihen millainen ylen strategiasta muodostuu ja mihin suuntaan se ylen toimintaa vie tuntuu kun tätä keskustelua kuuntelee että usealla meistä kansanedustajista on hämärtynyt se meidän roolimme suhteessa yleen niin monessa puheenvuorossa tässäkin keskustelussa otetaan kantaa siihen mitkä yleisradion ohjelmat ovat hyviä minkätyyppisiä sisältöjä pitäisi tehdä mistä ohjelmasta tykättiin ja mistä ei mutta se ei ole meidän tehtävämme laki määrittää yleisradion tehtävän meidän että se täyttyy että yleisradio noudattaa sitä tehtävää jonka me laissa olemme sille sen takia strategian siirto hallintoneuvostolle ei ole minun mielestäni tässä kohtaa viisas ratkaisu ja olen eri mieltä sen parlamentaarisen sovun kanssa me elämme nyt aivan poikkeuksellista aikaa minä olen siis toiminut toimittajana ennen kuin minusta tuli kansanedustaja olen ollut freelancetoimittajana kuusitoista vuotta ja tehnyt myös paljon ohjelmasisältöjä yleisradiolle ja en voi olla katsomatta tätä kysymystä myös siitä näkökulmasta me elämme nyt aivan erilaista aikaa kuin koskaan aikaisemmin netti tuo meille aivan käsittämättömän määrän tietoa tietoa on enemmän saatavilla kuin koskaan aikaisemmin siksi medialukutaitoa tarvitaan enemmän kuin koskaan ja sisällön tuottajien ansaintalogiikka on on muuttunut ja sen takia tämä minun mielestäni valitettava ilmiö nimittäin klikkijournalismi on rantautunut eli haetaan sille otsikolle mahdollisimman suurta huomioarvoa jotta ihminen klikkaa sitä uutista mutta sitten saattavat olla aivan ristiriidassa se otsikko ja se itse tarina jota siinä kerrotaan entistä tärkeämpää että meillä on oikeasti luotettavia tiedon tuottajia ja välittäjiä ja luottamus on hyvin herkkä asia sen voi menettää hetkessä mutta sen rakentaminen vie pitkään pelkkä epäilys siitä että yle on poliittisessa ohjauksessa tai että poliitikot poliitikot voivat vaikuttaa sen sisältöihin on tuhoisaa tälle luottamukselle

arvoisa puhemies ylen tehtävänä on ottaa ohjelmistossa huomioon sivistys ja tasa arvonäkökohdat ja tarjota mahdollisuus oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä painottaa lapsille ja ja nuorille suunnattuja ohjelmia niin kuin laissa todetaan tätä tehtävää yle on hienosti hoitanutkin esimerkiksi uutisluokka on sekä ideana että toteuttamistapana varmasti todella monen monen opettajan käytössä palautan meille täällä salissa oleville mieliin seitsemänkymmentä luvun jolloin ylen kielenopetusohjelmat olivat innostamassa suomalaisia englannin kielen opiskeluun nyt meillä on kansallinen huoli suomalaisten koululaisten matematiikan taitojen heikkenemisestä me olemme samalla huolissamme siitä jo alle kouluikäiset ovat kiinnittyneet peleihin ja ohjelmiin joita löytyy tietokoneista ja tableteista siitä huolimatta että täällä on kielletty puuttumasta sisältöön näissä keskusteluissa teen ehdotuksen että ylessä otettaisiin vastaan haaste ja laajennettaisiin tätä sivistys ja koulutustehtävää ja tuotaisiin matematiikkaohjelmia enemmän nyt sitten eetteriin ja tehtäisiin erityisesti sellaisia ohjelmia joilla juuri pikku kakkosen kautta esimerkiksi alle kouluikäisten matemaattisten valmiuksien tilannetta voitaisiin kehittää tämä haasteena ylelle
arvoisa puhemies mainittiin tästä parlamentaarisesta työryhmästä joka miettii tätä yle veroa niin tosiaankin se on kokoontunut tänään ensimmäisen kerran ja järjestäytymiskokouksessa allekirjoittanut on tullut valituksi tämän työryhmän puheenjohtajaksi tämä työryhmä miettii nyt tätä yle veron kantamista mutta kokonaisuutena tämä yle veron taso tai sillä verolla kerättävä rahamäärä pysyy pysyy entisellään toimikausi tällä työryhmällä on päivään kesäkuuta asti ja tavoite työryhmälle on että työryhmän tavoite on keventää yleisradioveroa nimenomaan pienituloisten osalta ja tehtävän määritelmä on se että työryhmän tehtävänä on arvioida yleisradioveron kohdentumista eri tuloluokissa ja tehdä ehdotus yleisradioverolain toisen pykälän muuttamiseksi siten että pienituloisten verotus kevenisi ja nykyistä suurempi määrä kaikkein pienituloisimpia jäisi veronmaksuvelvollisuuden ulkopuolelle työryhmän toimeksianto ei koske yleisradion tehtävien määrittelyä eikä rahoituksen tasoa siis tämä työryhmä ei puutu mihinkään indekseihin eikä eikä strategiaan eikä mihinkään muuhunkaan tämä tehtävänkuvaus on hyvin tarkka

tämän halusin halusin tässä kertoa ettei jää semmoista epämääräistä kuvaa siitä mitä tämä nyt perustettu työryhmä sitten käytännössä tekee

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö

päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä esitetään muutettavaksi muun muassa konkurssilakia

saa maksuhäiriömerkinnän maksuhäiriömerkinnän saa vasta kun viranomainen on todennut maksun laiminlyönnin usein ennen tätä suurin osa ihmisistä on jo maksanut laskun tai neuvotellut luotonantajan kanssa uusista maksuehdoista luottohäiriömerkinnän saaminen edellyttää yleensä että maksu on ollut maksamatta yli puoli vuotta ja että henkilö on saanut aiheesta useita perintäkirjeitä mutta entäpäs jos näitä muistutuskirjeitä ei jostain syystä ole tullut tai viranomainen on tehnyt virheen silloin henkilö tai yritys on pulassa luottotietomerkintää ei anneta kuitenkaan yksityishenkilön tai yrityksen tietämättä asiakastieto ilmoittaa henkilölle hänen ensimmäisestä luottotietomerkinnästään lähettämällä rekisteröidylle ensirekisteröinti ilmoituksen ilmoituksessa kerrotaan tiedot mistä luottomerkintä on tullut ja kauanko se säilyy rekisterissä luottotietomerkinnät säilyvät rekisterissä tietyn määräajan riippuen maksuhäiriömerkinnästä samalla se romahduttaa esimerkiksi esimerkiksi yrittäjän toimimismahdollisuuden toki ulosotto ja velkomistuomiomerkinnän säilymistä voi lyhentää enintään vuodella mikäli henkilöllä tai yrityksellä ei ole rekisterissä muita merkintöjä ja tosite velan maksamisesta toimitetaan asiakastietoon arvoisa puhemies tämä esitys on erittäin hyvä mutta toivoisin että entistä enemmän huomioitaisiin myös jatkossa yrittäjän toimimismahdollisuudet silloin kun yritys on saanut luottotietomerkinnän ja yrityksen toimintaa haluttaisiin jatkaa edelleen tarkoitushan on lopulta ettei yksikään yritys menisi konkurssiin

esitellään päiväjärjestyksen

talousvaliokunnan mietintö yhdeksän nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

valiokunnan puheenjohtaja turunen

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä säädettäisiin biopolttoaineiden energiasisällön kahdenkertaisesta laskennasta nykyistä tarkemmin sekä jakeluvelvoitetta koskevaa sääntelyä täydennettäisiin esityksessä säädettäisiin energiaviraston tehtäviksi näihin liittyvät ennakkotietoa koskevat päätökset lisäksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaista kasvihuonekaasupäästövähennystä koskevaa vaatimusta tiukennetaan edelleen ehdotetaan energiavirastosta annetun lain muuttamista siten että siinä viitattaisiin biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annettuun lakiin lait on tarkoitettu tulemaan voimaan kolmantena päivänä heinäkuuta kaksituhattaseitsemäntoista talousvaliokunta toteaa että hallituksen esityksen tavoitteena on on panna täytäntöön uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annettu euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi niin sanottu iluc direktiivi

res direktiiviin joka sisältää keskeiset säännökset biopolttoaineista ja bionesteistä sekä niihin sovellettavista kestävyyskriteereistä direktiivillä pyritään siten toisaalta rajoittamaan biopolttoaineiden käytöstä aiheutuvia maankäytön muutoksia ja toisaalta edistämään tietyistä raaka aineista valmistettuja liikenteen biopolttoaineita ja muita bionesteitä talousvaliokunnan käsityksen mukaan nyt täytäntöön pantavalla sääntelyllä on keskeinen merkitys alan toiminnanharjoittajien kannalta talousvaliokunta kiinnittää lausunnossaan huomiota siihen että samanaikaisesti iluc direktiivin täytäntöönpanon kanssa valmistellaan jo uusiutuvan energian direktiiviä joka korvaisi tämän direktiivin vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi alusta talousvaliokunta pitää keskeisenä turvata sääntelyn jatkuvuus ja johdonmukaisuus niin etteivät sääntelyn muutokset määritelmien tulkintojen ja käytäntöjen osalta olisi haitallisia alan toimintaedellytysten investointien ja ennakoitavuuden kannalta nyt täytäntöön pantava iluc direktiivi ja vielä valmistelussa oleva red direktiivi perustuvat kehittyneiden niin sanotusti tuplalaskentaan oikeuttavien biopolttoaineiden raaka aineiden yksityiskohtaiseen listaukseen yksityiskohtaiset luettelot eivät kuitenkaan voi olla kattavia eikä niillä voida onnistuneesti ennakoida tulevaa teknologista kehitystä erityisesti jäte ja tähdepohjaisten raaka aineiden osalta kuten talousvaliokunta on red kaksi direktiivin yhteydessä

noussut esille tarve saada ennakkotietoa myös muista kuin lain viidenteen pykälään liittyvistä kysymyksistä talousvaliokunta katsoo että erityisesti viidennen pykälän tulkintaan voi liittyä sellaisia tulkinnallisia kysymyksiä joiden osalta ennakkotiedon saamiseen on tarvetta alan toimijoiden oikeusturvan näkökulmasta juuri tieto siitä onko kyseessä pykälässä tarkoitettu raaka aine on keskeinen jakeluvelvoitelain muihin säännöksiin liittyvät mahdolliset tulkintakysymykset ovat luonteeltaan jossain määrin erilaisia lisäksi jo hallintolain yleinen sääntely edellyttää energiaviraston ja verohallinnon antavan tarvittavaa neuvontaa valiokunta pitää tärkeänä että lain soveltamiseen ja mahdollisiin tulkintaepäselvyyksiin haetaan jatkossa ratkaisuja ja ohjeistusta myös hallinnonalan viranomaisten erityisesti energiaviraston ja verohallinnon tiiviissä yhteistyössä valiokunta siis ehdottaa että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esityksen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

arvoisa puhemies tällä hetkellä käsittelyssä metsästyslaki ja todellakin toivon että tämä tekemäni esitys nyt sitten otettaisiin tämän metsästyslain käsittelyn kanssa yhtä aikaa käsittelyyn ja tämä voitaisiin liittää siihen matkaan tässä aloitteessani on tarkoitus kiinnittää huomiota metsästyslaissa olevaan porsaanreikään joka mahdollistaa lain hengen vastaisen toimimisen lakialoitteessa esitetään porsaanreiän tukkimista muuttamalla metsästyslakia siten että valtion alueella kotikunnan perusteella annettu metsästysoikeus pohjois suomessa edellyttäisi asianomaisen henkilön olemista kirjoilla kyseisessä kunnassa jo edellisen kalenterivuoden lopussa kotikuntalaki mahdollistaa kotikunnan vaihtamisen vaikka useita kertoja vuodessa tämä ei lähtökohtaisesti ole ollenkaan huono asia mutta se avaa myös mahdollisuudet lain väärinkäyttöön henkilö voi muuttaa kirjansa kuntaan ja saa tämän ansiosta oikeuden harjoittaa valtion alueella metsästystä tällainen henkilö ei välttämättä kuitenkaan todellisuudessa asu kunnassa vaan on tehnyt muuttoilmoituksen vaikka jonkun kunnassa asuvan kaverinsa asuntoon ainoastaan käyttääkseen metsästysoikeutta tällaiset henkilöt muuttavat kirjansa lyhyeksi aikaa metsästyksen erityisesti kanalintumetsästyksen ajaksi he eivät maksa veroja kuntaan ollenkaan ja muuttavat kirjansa kunnasta pois metsästyksen päätyttyä ainakin kotikunnassani savukoskella itä lapissa tällaista toimintaa on havaittu säännöllisesti tähän ovat viitanneet useat metsästystä harjoittavat kuntalaiset ja myös kunnan virallinen kunnanjohtajan ja kunnanvaltuuston puheenjohtajan antama lausunto sen tuo esille eli savukosken kunta on ottanut tähän selvästi kantaa todellisena ongelmana nykyisessä metsästyslaissa säädetään että lapin tai kainuun maakuntiin kuuluvissa kunnissa tai kuusamon pudasjärven tai taivalkosken kunnissa asuvalla henkilöllä on kotikunnassaan valtion omistamilla alueilla joku voi sitten kysyä miksi tällainen oikeus yleensä on annettu ja loukkaako se kansalaisten yhdenvertaisuutta kyse on kuitenkin kompensaatiosta siitä miten monista muista valtion takaamista palveluista joita tänne etelä suomeen suuriin kaupunkeihin valtion rahoilla rakennetaan jäävät pohjoisen ihmiset vaille myös perustuslakivaliokunta on todennut vuonna kaksituhattakymmenen että paikalliselle väestölle voidaan antaa tiettyjä erioikeuksia metsästyksen suhteen eikä se riko perustuslakia tästä asiasta keskusteltiin voimakkaasti hossan kansallispuistoa

koskevan lain keskustelussa tässä salissa mutta sitten esimerkiksi savukosken kunnassa sijaitsee suuri urho kekkosen kansallispuisto kun puisto perustettiin niin niin metsästysoikeuden takaaminen oli yksi kompensaatiomuoto jolla puiston kuntalaisille haitoista voidaan antaa korvausta tarkoituksena ei ollut että kuka tahansa muualla asuva joka siirtää kirjansa lyhyeksi aikaa kuntaan saisi metsästysoikeuden lisäksi on muistettava että muutkin kuin paikalliset voivat toki metsästää kunnassa kun hakevat siihen metsästysluvan asianmukaisella tavalla ulkopaikkakuntalaisille on olemassa oma kiintiö paljonko he saavat näitä metsästyslupia ostaa tosin se on rajattu määrä ja savukoski itä lapin erämaakuntana on kaikkein halutuin metsästyskohde siinä käykin joka niin että kun alkaapi kanalintujen metsästyslupien myynti niin ensimmäisen puolen minuutin aikana on kaikki luvat myyty savukoskelle ainoa vaihtoehto päästä metsälle savukoskelle on kikkailla kotikuntalain mukaisesti tämä ei ole kenenkään etu minulta on useampi kysynyt ettekö te halua turisteja sinne kuntaan turisteja turisteja mutta minkä takia on olemassa vain paikallisille tämä lupa se lupa on sen takia mahdollista että savukosken kunnassa meitä asukkaita on todella vähän meitä ei ole kuin vähän reilu tuhannen asukasta meidän metsästyspaineemme ei ole siellä todellakaan suurta jos sinne sitten jokainen pääsee metsälle sen mukaisesti että sen kun vaihtaapi kirjat savukoskelle niin sen jälkeen siinä käy niin että mekin menetämme sen oman oikeutemme pystytään rajoittamaan ja ja jopa estämään kokonaan metsästäminen ja se ei ole ole varmastikaan kenenkään toivomus tästä asiasta arvoisa puhemies kotipaikan muuttelemisen nojalla tapahtuvaa lupaa ei ole tarkoituksenmukaista hyväksyä samoin ne jotka ovat aidosti muuttaneet kuntaan edellisen vuodenvaihteen jälkeen voisivat hakea lupaa normaalissa järjestyksessä ensimmäisenä vuotenaan tämä olisi hyvä poikkeus siinä olla mukana sillä esimerkiksi kun haetaan päteviä opettajia tai muuta pätevää henkilökuntaa kuntaan töihin niin metsästys ja kalastusmahdollisuus on yksi asia millä saadaan ihmisiä tulemaan sinne kuntaan asumaan veromenettelystä annetun lain

sen viidennen pykälän mukaan verovelvollisen luonnollisen henkilön kotikuntana pidetään kuntaa jossa hänellä on verovuotta edeltäneen vuoden lopussa katsottava olleen kotikuntalaissa kaksisataayksi kautta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäneljä tarkoitettu asuinpaikka jos lakialoitteeni hyväksyttäisiin tulisi metsästysoikeus vastaamaan tätä säädöstä minne maksat verot siellä saat myös metsästysoikeutta käyttää valtion mailla eikö tämä olisi varsin reilua meitä kaikkia kohtaan

arvoisa puhemies edustaja maijala on tehnyt varsin hyvän lakialoitteen jota tietysti täytyy kannattaa mutta tässä pitäisi huomioida myös se suomessa on valtion maita ja siellä eivät pysty valtion mailla kuntalaiset metsästämään samalla tavalla kuin pohjoisessa samanlaiset ooppera ja musiikkitalot meillä on itäisessä suomessa kuin myös lapissa ja tuskin me hirveästi kaipaammekaan muuta hossan kansallispuistossa metsästys jatkossa kielletään ellei ole kuntalainen jos minä esimerkiksi olisin asunut kolmekymmentä vuotta hossan alueella ollut metsästysseuran puheenjohtajana pitkään ja sen jälkeen töiden perässä kajaaniin niin minä en voisi jatkossa siellä hossan alueella metsästää vaikka minä haluaisin sinne luvan minun mielestäni tämä on selvä vääryys kuten edustaja maijala tuossa sanoi savukoski on erittäin suosittu metsästysalue ja ne metsästysluvat todellakin myydään hyvin nopeasti sinne sinne alueelle se ei tietenkään ole millään tavalla

kuntalaisilta pois vaikka sinne niitä metsästyslupia jatkossakin myönnettäisiin sehän tuo vain rahaa sinne savukosken alueelle minun mielestäni metsästys pitäisi kyllä mahdollistaa muillekin kuin kuntalaisille jatkossakin

arvoisa puhemies tämä on juuri asia mistä keskustellaan tuolla paljon haluammeko me sinne turisteja ja ja mikä merkitys sillä on jos sinne annetaan hyvin paljon lupia ja mahdollisuuksia muittenkin tulla metsästämään metsästys perustuu hyvin tarkasti siihen kuinka paljon siellä on olemassa paljonko riistan kantokykyä sen mukaisesti on ja miten tätä kantokykyä pystyään hoitamaan jos sinne kovin paljon annetaan lupia myös muille niin siinä on hyvin pikaisesti edessä se tilanne että myöskin paikallisten metsästysoikeutta joudutaan rajoittamaan ja ja tämä tilanne on sitten hankala kaikkien osalta nykyisillä hyvin tarkasti lasketuilla systeemeillä jo tiedetään paljonko niitä metsästyspaineita sillä alueella on olemassa ja lupiahan voi myöntää sen mukaisesti lupien määrä on vaihdellutkin vuosittain näille ulkopaikkakuntalaisille myytyjen lupien määrä on vaihdellut todella paljon kyllähän me toivomme että niistä voitaisiin saada niitä matkailutulojakin alueelle mutta metsäkanalintuja on vain sen verran kuin on eikä sinne niitä lupia enempää pysty myöntämään sitten hossan osalta keskustelimme tästä asiasta hyvinkin paljon sitä mieltä että myöskin hossan osalta pysytään siinä samassa tilanteessa että vain paikallisille myönnetään puistossa se metsästysoikeus kysehän oli todellakin siitä että ainakin minä pelkäsin että kyseessä olisi ennakkotapaus jonka jälkeen tulisi paineita myöskin pohjois suomessa siihen että olla mitään erityisoikeuksia kyse on valtion maista pohjois suomessa ja niistä on aikoinaan saatu neuvoteltua olisiko sitten itä suomessa alempana järkevää olla sama asia mielestäni olisi järkevää olla mutta miten tämä asia hoidetaan siellä on enemmän väestöä kuin pohjoisessa